toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

ja seuraavaksi pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen jollekin paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

ensimmäinen kysymys edustaja haatainen
arvoisa rouva puhemies on vain lyhyt aika siitä kun meidät kaikki pysäyttivät turun järkyttävät tapahtumat tämä järjetön väkivallanteko on vaikuttanut monen kokemaan turvallisuudentunteeseen onkin tärkeää että kaikki puolueiden puheenjohtajat eilen tuomitsivat yhdessä allekirjoittamassaan lausumassa terrorismin kaikissa muodoissaan sekä kaikenlaisen väkivallan ja vihapuheen tähän voimme tässä salissa kaikki varmasti yhtyä meidän on hyvä pitää mielessä että tänäkin päivänä on olemassa syitä jotka synnyttävät vihaa mutta väkivalta ei missään olosuhteissa ole ratkaisu meidän on tehtävä kaikkemme että suomi on jatkossakin avoin ja turvallinen paikka elää ja asua kansalaisten on voitava luottaa ihmisoikeuksien toteutumiseen oikeusvaltioon ja toinen toisiimme arvoisa pääministeri kysynkin nyt miten te aiotte nyt toimia jotta meidän kaikkien turvallisuudentunne paranee ja miten tästä mennään yhdessä eteenpäin

arvoisa puhemies suomi on edelleen maailman turvallisin ja vakain maa meillä ei ole täällä koko salissa sen tärkeämpää tehtävää kuin että suomi myös pysyy maailman turvallisimpana ja vakaimpana maana se mitä olemme tehneet hallituksessa sille on se että painopistettä on siirretty myöskin resurssien puolella turvallisuuteen sadankymmenen miljoonan satsaus kaiken kaikkiaan ensi vuoden budjettiin sekä ulkoiseen että sisäiseen turvallisuuteen mutta mitä tulee siihen mitä eilen puolueiden puheenjohtajien kanssa keskusteltiin ja kiitän siitä kaikkia puheenjohtajia

ja seuraavaksi pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja

arvoisa puhemies kiitos vastauksesta tämä kansalaisia huolestuttava tilanne vaatii kuitenkin nyt vastuullisia ratkaisuja nyt on tärkeää että löydämme keinoja terrori iskujen ehkäisemiseksi ja kansalaisten turvallisuudentunteen palauttamiseksi mutta samalla ylilyöntejä pitää välttää olemme jälleen takaisin sata vuotiaan suomen arvokkaassa eduskuntatalossa kaikissa olosuhteissa meidän on pidettävä kiinni oikeusvaltiosta ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamisesta suomen on oltava avoin yhteiskunta arvoisa pääministeri nyt tarvitaan asiallista ja rauhallista valmistelua hallitus on esittänyt että paperittomien maahanmuuttajien auttaminen kriminalisoitaisiin tämä on herättänyt hämmennystä kansalaisten keskuudessa ihmiset ovat kysyneet jopa aiotaanko lähimmäisenrakkaus kriminalisoida arvoisa pääministeri voisitteko nyt kun tämä hämmennys on ilmeinen kansalaisille kuulijoille tarkentaa mitä nyt todella hallitus on esittämässä jotta tähän saadaan

arvoisa puhemies ollaan äärimmäisen tarkkoja nyt siinä miten tästä asiasta keskenämme puhumme ettemme lisää myöskään myöskään väärinymmärrystä tämä hallitus ei tule tekemään mitään sellaista mikä on ristiriidassa ihmisoikeuksien demokratian ja oikeusvaltioperiaatteiden kanssa meidän kaikkien täällä tulisi nyt työskennellä sen eteen että me osaltamme vahvistamme uskoa oikeusvaltioon uskoa viranomaisten toimintaan ja uskoa siihen että me lainsäätäjinä säädämme sellaista lainsäädäntöä joka antaa oikeuslaitokselle sellaisen

turun tapaus on osoittanut sen että meidän viranomaisemme toimivat äärimmäisen tehokkaasti ja hyvin minusta meidän pitäisi kaikkien antaa kaikki tuki

puhemies nämä turun iskut todella pysäyttivät kaikki

ollaan tilanteessa jota kukaan ei toivonut toivonut mutta suomessa on tapahtunut ensimmäinen terrori isku nyt se miten me suomalaisena yhteiskuntana reagoimme tähän kertoo meistä paljon meidän täytyy reagoida vahvasti päättäväisesti ja vastuullisesti pitää käydä kaikki viranomaisten toimintaprosessit läpi resurssit läpi ja tarvittaessa toimintaoikeudet ja niin kuin edustaja haatainen sanoi sen pitää perustua maltilliseen ja asialliseen valmisteluun länsimaisiin arvoihin ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen ylilyöntejä pitää välttää niin hallituksessa kuin oppositiossa

arvoisa puhemies tämä puoluejohtajien eilinen tapaaminen oli kyllä toiveita herättävä keskustelu oli asiallista kunnioitimme toinen toistamme tässä keskustelussa ja minusta se antaa hyvän pohjan jatkaa keskustelua siltä pohjalta me annoimme kaikki vahvan tuen oikeusvaltioperiaatteen toteutumiselle ihmisoikeuksien kunnioittamiselle toinen toistemme kunnioittamiselle ja sen kunnioittamiselle että meidän hyvät viranomaiset kaikilla tasoilla toimivat todella hyvin me kaikki kunnioitamme sitä mitä meidän lainsäätäjinä sitten tulee tehdä totta kai meidän pitää jatkuvasti arvioida sitä onko meidän prosesseissamme onko meidän resursseissamme puutteita tässä yhteisessä kannanotossa myöskin viittasimme siihen että olemme sitoutuneet yhdessä jatkuvaan parantamiseen sikäli kun puhutaan näistä tärkeistä prosesseista

viimeaikaisista toimista mitä on tehty kun me puhumme turun tapauksesta olette tässä nyt kertonut että meidän pitää luottaa viranomaisiin niinhän meidän pitää luottaa mutta me olemme saaneet lukea myöskin sen että turun tapauksen kohdalla oli tieto viranomaisilla siitä että jotain saattaa tapahtua siitähän oli tullut tietoa poliisille jo aikaisemmin ja oli otettu yhteyttä mutta mitään ei tapahtunut no mitä tässä maassa on nyt sitten tapahtunut me olemme nyt käännyttämässä imeväisiä ja äitejä tämäkö on se vastaus siihen miten terrorismia tässä maassa hoidetaan kyllä minä haluaisin nyt niitä oikeita vastauksia siihen mitä aiotaan tehdä se ei riitä että aiotaan mikä on se konkretia siihen pyytäisin teiltä selkeää vastausta mitä tapahtuu tässä maassa miten me palautamme tähän maahan sellaisen ilmapiirin että kenenkään ei tarvitse pelätä liikkuipa mihin kellonaikaan tahansa raitilla

arvoisa rouva puhemies erittäin tärkeä aihe mistä nyt keskustellaan turvallisuus on yksi ihmisten perustarve ja siitä meidän pitää pitää huolta että turvallisena tämä maa myös säilyy nyt haluaisin kiinnittää huomiota kysyjän kysymykseen kun me puhumme terrorismista ja me puhumme turvapaikanhausta niin meidän ei pidä pitää niitä synonyymeinä meidän pitää käsitellä näitä molempia erillisinä asioina valitettavasti turussa tapahtui niin että nämä kaksi asiaa yhdistyivät ja ja siitä syystä me olemme joutuneet niitä nyt käsittelemään mutta pyydän sitä malttia mikä näihin asioihin liittyy terrorismin vastainen työ on ollut sisäministeriön ja yleensä koko hallituksen yhteinen tahtotila ja sitä on tehty monet monet vuodet jo aikaisemmat hallitukset ovat tehneet paljon mitä on tehty vielä nyt keväällä kun tuli tietoja muiden maiden iskuista muun muassa tukholmassa niin muun muassa suojelupoliisi nosti uhkatasoa me teimme uudistuksia muutoksia ja lähdimme liikkeelle ja katsomaan onko meillä vielä jotain satsanneet nimenomaan poliisien rajavartioston pelastustoimen

perussuomalaiset tuomitsevat terroristien vihapuheen suomalaisia ja länsimaisia arvoja kohtaan radikaali islamistisen terrorismin uhka suomessa on kohonnut ja samalla sisäinen turvallisuus on heikentynyt käynnissä oleva islamisaatioilmiö etenee koko ajan koska islamin normit poikkeavat länsimaisen yhteiskunnan normeista laajamittainen muslimien maahanmuutto johtaa muslimien eriytymiseen isäntäyhteiskunnasta ja muslimiväestön kasautumiseen omille alueilleen joissa vallitsevat islamilaiset arvot

arvoisa rouva puhemies kyllä me puolustamme suomalaisia mutta me puolustamme suomea avoimena yhteiskuntana ja myöskin uskonnonvapautta myöskin siihen että rikoksista jää aina kiinni me pyrimme ja pyrimme estämään niitä rikoksia mutta me emme voi lähteä siitä että jonkin uskonnon edustaja olisi lähtökohtaisesti paha vaan meidän pitää lähteä siitä että on ihminen ja jos hän on hädässä häntä autetaan mutta jos hän tekee rikoksen niin siitä

arvoisa rouva puhemies minusta on käsittämätöntä että terrorismia ja ja turvapaikanhakijoita voidaan jollain tavalla laittaa edes miten sen nyt sanoisi jotenkin rinnakkain ja ja ehkä jopa tuoda esille rivien välissä että tässä olisi ilmiö jossa islam ja ja länsimainen yhteiskunta olisivat sodassa ei tämä ei pidä paikkaansa kyse on on terroristit vastaan vastaan rauhanomainen kansa kaltaisesta asetelmasta me ne kaltaista asetelmaa ei pidä luoda muistutan että turussakin oli monta maahanmuuttajataustaista henkilöä jotka jotka olivat vastustamassa tätä hirveää tekoa ja ja tähän pitää kiinnittää huomiota

samassa palaverissa ja me tuomitsimme silloin kaiken vihan kaikenlaisen vihapuheen tämä tuli vähän niin kuin yhdestä laidasta me tuomitsemme kaikenlaisen vihapuheen ja meidän pitää pitää huolta siitä että että meillä on jatkuvasti meidän viranomaisillamme riittävät resurssit ja lainsäädännön pohja hoitaa omaa tehtäväänsä silloin kun me puhumme maahanmuutosta niin meidän pitää auttaa sotaa pakenevia minä luulen että tässä salissa kaikilla siitä on samanlainen käsitys meille tuli kaksituhattaviisitoista suomeen ennätysmäärä turvapaikanhakijoita ja me emme myöskään ole koskaan missään vaiheessa olleet sinisilmäisiä sen suhteen etteikö siellä joukossa ole joitakin joiden joiden radikalisoituminen ehkä on alkanut jo kotimaassa sen

asiaa ei saa missään tapauksessa

on hienoa että pääministeri tarttui tähän esitykseen jonka tein tuolla tasavallan presidentin luona mäntyniemessä ja saatiin keskustella sisäisestä turvallisuudesta ja kuulla poliisin arviota tilanteesta yhteisen tilannekuvan luomiseksi arvoisa pääministeri on tärkeää että vihapuhetta hillitään suomalaisessa yhteiskunnassa tämä tilanne jossa nyt eletään on poikkeuksellinen tilanne ja tilanne jossa vaaditaan järkevää suhtautumista ympäröivässä maailmassa esiintyviin ilmiöihin viha synnyttää aina vihaa ja se johtaa väkivallantekoihin on hienoa että edustaja haatainen nosti tämän kysymyksen nyt tässä kyselytunnilla esille ja kysyä teiltä arvoisa pääministeri näettekö että on tärkeätä jatkaa tätä keskustelua sisäisestä turvallisuudesta niin kuin me tuolla kesärannassa totesimme ja että sitä jatketaan niin että se on säännönmukaista mielipiteiden vaihtoa keskustelua tilannekuvasta ja sitten sen perusteella johtopäätöksistä minusta on arvokasta että ulko ja turvallisuuspolitiikasta ja sisäpolitiikasta kyetään yhtenäiseen keskusteluun puolueitten välillä
arvoisa rouva puhemies kiitoksia edustaja rinteelle ja kiitoksia kaikille puheenjohtajille omasta panoksestanne sen suhteen että tämä tämä ainutlaatuinen tilaisuus saatiin aikaiseksi tämä ei nimittäin kovin yleistä maailmalla ole että kaikkien puolueiden puheenjohtajat kokoontuvat saman pöydän ääreen ja puhuvat vaikeista asioista joissa on myöskin erimielisyyksiä erityisesti sitten niistä käytännön toimista me sovimme siellä yhteisesti että että tämä on muoto jota kannattaa meidän yhdessä jatkaa keskustelu oli hyvähenkinen ja varmasti myöskin tietomme siellä lisääntyi kun saimme viranomaisilta tilannekatsauksia olen omalta osaltani sitoutunut siihen että niin kauan kuin tällä postilla olen

arvoisa puhemies kiitän pääministeriä tästä rakentavasta vastauksesta on todella tärkeää että tällainen keskusteluyhteys on ja siinä ovat mukana kaikki eduskuntapuolueet niin hallitus kuin oppositiopuolueet

nyt sitten kun tapaatte seuraavan kerran puolueiden kanssa olisiko mahdollista että tähän luotaisiin joku konkreettinen suunnitelmatapa ruotsissa tehdyn mallin mukaisesti johon edustaja lindtman puheenvuorossaan viittasi

että olisi tämmöinen konkreettinen toimintaohjelma tällaisten tekojen varalle
arvoisa puhemies niin kuin tuolla puheenjohtajien tapaamisessa totesimme tämä turvallisuudentunne on hyvin henkilökohtainen tunne ja asia ja jokainen jokainen kokee sen eri tavalla ja se on selvä asia että monen suomalaisen turvallisuudentunne on järkkynyt sillä on merkitystä miten me vastaamme yhdessä siihen

niin kuin totesin sitoudumme siihen että jatkamme yhdessä keskustelua sisäministeriön johdolla ollaan valmisteltu jo pitkään terrorismin vastaista toimenpideohjelmaa ja puhuimme sen valmistelun tilanteesta ja tietyistä toimistakin tuossa tuossa tapaamisessamme ja varmasti luonteva seuraava kokoontuminen olisi silloin kun sisäministeriö on saanut tuon koko ohjelman valmiiksi voisimme sitä käydä sitten yhdessä läpi

arvoisa rouva puhemies todellakin meillähän on aikoja sitten jo tehty tällainen terrorismin vastainen ohjelma ja sitä on sitten käyty ja kammattu läpi nyt kun näitä tapahtumia on ollut jo paljon ennemmin kuin tapahtui tämä järkyttävä turun tapahtuma kyllä suomi on varautunut suomi on todella varautunut tähän koska me tiesimme ettei suomi ole mikään lintukoto ja että se tulee jossain vaiheessa nythän meillä on ensimmäistä kertaa epäily terroristisesta teosta

niitä jotka vaikutamme ihmisten mielipiteisiin vetoankin teihin että me emme täällä edistäisi sitä polarisaatiota ja vastakkainasettelua mikä suomessa on ja luotan siihen että tämän syksyn aikana me näytämme sen että että tästä puhutaan rauhallisesti ja mietitään yhdessä keinoja täällä on meillä vieraana nuoria kuudesluokkalaisia jotka ottavat meistä mallia näytetään se

rouva puhemies kysyisin ministeri risikolta koskien jyväskylän vastaanottokeskuksessa viime maanantaina tapahtunutta vakavaa poliisin virkatoimiin kohdistunutta uhkaa ja estämistä maastapoistamistilanteessa ensin poliisi joutui mielenosoittajien piirittämäksi minkä jälkeen se joutui pyytämään apuun lukuisia lisäpartioita poliisi sai ammattitaidollaan kesti kuitenkin kuusi tuntia tämä on yhteiskuntarauhan kannalta erittäin huolestuttavaa kun kymmeniä poliiseja on kerrallaan sidottu yhteen tehtävään jossain vastaanottokeskuksessa on se automaattisesti pois muiden poliisitehtävien suorittamisesta mihin toimenpiteisiin ministeri ryhtyy ja aikooko ministeri varmistaa että maastapoistaminen tehostuu ja että poliisin resurssit joista täälläkin on nyt puhuttu ja jotka ovat euroopan pienimmät jos lasketaan paljonko poliiseja on väkilukuun katsottuna riittävät myös muiden poliisitehtävien asianmukaiseen hoitoon jos ja kun jyväskylän kaltaiset tilanteet vastaanottokeskuksissa uusiutuvat
arvoisa rouva puhemies meillähän on tällä hetkellä noin seitsemäntuhattakaksisataa poliisihenkilöä ja heinäkuun tilastojen mukaan vain kaksikymmentäviisi on työttömänä eli meillä on eräällä lailla kaikki poliisit nyt töissä ja on hyvä asia että että olemme pystyneet pitämään meidän poliisihenkilömme työssä

kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta turvapaikanhakijaa joidenkin arvioiden mukaan maassamme pyörii ehkä tuhansia niin sanottuja paperittomia eli laittomasti maassa oleskelevia joiden olinpaikkaa ei välttämättä tiedä kukaan on selvää että laittomasti maassa olevat usein tuntemattomat henkilöt muodostavat suomelle turvallisuusuhan se että he saavat vapaasti liikkua kansalaisten keskuudessa aiheuttaa suomalaisille pelkoa ja huolta sekä omasta että läheisten turvallisuudesta nyt puhun oikeasta turvallisuudesta en mistään turvallisuudentunteesta mikä on erikoinen termi turun tapahtumien jälkeen kansalaisten usko turvalliseen suomeen on horjunut merkittävästi aikooko hallitus ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin vastatakseen ihmisten pelkoon ja huoliin esimerkiksi siten että kielteisen päätöksen saaneet siirretään suljettuihin palautuskeskuksiin odottamaan mahdollisimman nopeaa palautusta
arvoisa rouva puhemies meillä on tällä hetkellä hieman yli viisitoistatuhatta henkilöä vastaanottokeskuksissa heistä noin yksitoistatuhatta on sellaista jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen kaksituhattaseitsemänsataa sellaista jotka odottavat vasta ensimmäistä päätöstä ja tuhatneljäsataa sellaista henkilöä jotka

lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneita entistä enemmän tähän kyllä sisäministeriössä ollaan varauduttu koska nythän tämä vasta rupeaa näkymään tähän asti on tullut vain hissun kissun niitä niitä päätöksiä nyt alkaa näkyä tämä ja me olemme varautuneet tähän meillä on tuhatneljäsataa semmoista henkilöä jotka odottavat siellä palautusjonossa poliisin palautusta ja suuri syy siihen ei ole poliisien toiminta vaan ennen kaikkea se että ei ole matkustusasiakirjoja sieltä omasta maasta kysyitte tästä säilöönotosta säilöönoton kynnys on erittäin korkea mutta lähtökohta on että kaikkien niiden kohdalla jotka saavat lainvoimaisen kielteisen päätöksen ja nyt tulevina aikoina myös muiden kielteisen päätöksen saaneiden kohdalla käydään uhka arvio läpi ja jos on uhka vaara tulee säilöönotto

ei nyt oikein selvinnyt se konkretia mitä hallitus aikoo tämän asian eteen tehdä tämähän on äärimmäisen huolestuttava ilmiö suomessa ei voi olla niin että viranomainen joutuu väistämään mellakoitsijoiden tieltä mitä hallitus nyt aikoo tehdä käytännössä tälle asialle aiotaanko poliisin keinovalikoimaa lisätä aiotaanko poliisille hankkia uusia voimankäyttövälineitä uusia voimankäyttövaltuuksia tarvitaanko uutta lainsäädäntöä siihen että esimerkiksi palautuslentojen estäminen saadaan estettyä elikkä että ihmiset saadaan lentokoneeseen lentokone ilmaan nythän on jatkuvasti uutisia että suorastaan neuvotaan miten palautuslentoja estetään kuinka tähän aiotaan reagoida

viimeistään nyt tämän kevään aikana kun on nähty että että tämä määrä kasvaa

että käytäisiin vielä lainsäädäntö läpi että miten voitaisiin eräällä lailla niin kuin sanktioida tällaista estämistä ja nyt en jokainen ymmärtää sen että lähimmäisen auttaminen on sallittua ja hädänalaisen ihmisen auttaminen on lähimmäisen työtäkin mutta kysymys on siitä että estät poliisia tekemästä työtään ja estät palautusta estät ollaan nyt arvioimassa sitä tulisiko sitä sitä sanktioida tarkemmin sitten mitä pitää tehdä muuta meillä pitää olla pysyvät nämä resurssit ja toimintavaltuudet ja meillä pitää olla kalustoa nyt hallitus on päättänyt että lisätään kalustoa lisätään resursseja lisätään myös lainsäädännöllä toimintavaltuuksia nämä ovat niitä keinoja joilla me taistelemme sitä vastaan että meille syntyisi täällä täällä yhteiskunnassa

jotka useimmiten tulevat hyväksikäytetyiksi koska ei suomalaisillakaan kaikilla ole puhtaat jauhot

rouva puhemies on todella tärkeää että poliisit ja muut viranomaiset saavat täyden tuen myös meiltä poliitikoilta virkatehtäviensä hoitamiseen kun tuossa jyväskylän tapauksessa kävi ilmi että kyseessä olivat hazara heimoon kuuluvat henkilöt niin kysyn samalla sitä minkälainen käsitys teillä ministeri on siitä onko maatieto ajan tasalla sen suhteen minkälaiset olosuhteet minkälainen vainotilanne tuolla heimolla on afganistanissa tässähän on aivan viime aikoinakin tapahtunut aivan silmittömiä surmaamisia jotka ovat kohdistuneet nimenomaan naisiin ja lapsiin siviileihin afganistanissa
arvoisa rouva puhemies tuolla meillä maahanmuuttovirastossa on nimenomaan maatietoyksikkö joka jatkuvasti käy läpi näitä ja siinä he käyttävät monia eri lähteitä ulkoministeriön tuottamia tietoja mutta myöskin kansainvälisiä tietolähteitä koko ajan en voi tietenkään ottaa kantaa yksittäiseen tapaukseen mutta sen mukaan mitä tiedotusvälineistä olen lukenut tässäkin olisi ollut jo lainvoimainen kielteinen päätös jolloinka se on jo koeteltu aika monessa oikeus asteessa ja jokainen oikeusaste tekee aina itsenäisiä päätöksiä ei katso sitä mitä toiset ovat tehneet eli kysymykseenne minun on voitava luottaa siihen että ne maatietoyksikön tiedot ovat ajantasaisia ja sitten pitää muistaa että samassa maassa voi olla paikkoja

seuraava kysymys edustaja järvinen
arvoisa rouva puhemies iloitsemme kaikki tässä salissa työttömien määrän vähenemisestä mutta valitettavasti näiden lukujen taakse keskittyy keskittyy myös isoja ongelmia suomessa on jo lähes viisikymmentätuhatta työtöntä perhettä jotka elävät täysin työttömyysturvan ulkopuolella joko pelkän toimeentulotuen tai mahdollisen asumistuen varassa ja huolestuttavinta on se että näiden tulottomien perheiden määrä on peräti kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana hallitus on moneen kertaan vakuuttanut vähentävänsä eriarvoisuutta ja pääministeri sipilä olette useasti toivonut ja ja vakuuttanut sitä että näin tullaan tekemään jos nämä luvut jotka kertovat aivan päinvastaisesta kehityksestä eivät kerro eriarvoistumisesta mikä mikä ja mitkä syyt voivat näiden lukujen takana olla

eriarvoistumisen kehitys on pitkän aikavälin kehitys ja varmasti tuo luku viideltä vuodelta pitää paikkansa nyt tämän hallituskauden aikana pitkäaikaistyöttömien määrä onneksi on kääntynyt laskuun ja sitä kautta myöskin tähän ongelmaan tulee pikkuhiljaa korjausta mutta ei niin nopeasti kuin tietenkin toivoisi hallitus on tehnyt valtavan määrän toimia työllisyysasteen

siihen suuntaan että tämä kehitys nopeutuisi ja sitä kautta tulee myöskin sitten helpotusta sellaisten perheiden elämään ja arkeen joissa molemmat ovat työttömiä

kuin pääministeri tässä väitti eriarvoistumiskehitys ei ole mikään pitkän aikavälin samannäköinen trendi vaan tämä kehitys on näyttänyt hyvin erilaiselta eri hallitusten aikana esimerkiksi edellisen hallituskauden aikana siitä huolimatta että hallitus päätti mittavista sopeutustoimista suomalaisten tuloerot kapenivat johtuen siitä että hallitus teki merkittävän parannuksen perusturvaan ja myöskin oli valmis kiristämään suurituloisten verotusta tämän hallituskauden aikana tuoreiden lukujen mukaan tämä kehityssuunta on muuttunut nyt suomalaisten tuloerot päätösten seurauksena ovat lähteneet kasvuun johtuen siitä että hallituksen säästöpäätökset ovat kohdistuneet suoraan pienituloisiin ja suomalaiset suurituloiset taas ovat hyötyneet hallituksen mittavista veronkevennyksistä arvoisa pääministeri jos te todella olette huolestunut eriarvoistumiskehityksestä missä vaiheessa hallitus aikoo tehdä päätöksiä jotka kääntävät tämän huolestuttavan kehityssuunnan joka on alkanut tämän hallituksen aikana
arvoisa rouva puhemies tämä tarkastelu on tehtävä laajemmassa näkökulmassa kuin pelkästään yhden budjetin näkökulmasta ja tässä näkökulmassa on otettava huomioon esimerkiksi se pitkäaikaistyöttömyyden pieneneminen joka tulee vaikuttamaan myöskin myöskin näihin asioihin se on selvä hallitus on tehnyt kipeitä leikkauspäätöksiä neljän miljardin edestä koko julkiseen talouteen sitä emme kiellä kiellä se on se on tarvittu tämän julkisen talouden tasapainon saavuttamiseksi mutta mutta nämä toimet mitä on tehty sitten eriarvoistumiskehityksen pienentämiseksi me olemme lisänneet takuueläkettä yksinhuoltajakorotusta lapsilisiin mutta kaikkein suurin toimi mitä tämä hallitus on tehnyt on ilman muuta se että että tämän pitkäaikaistyöttömyyden pienenemisen kautta tämä kaikkein pahin eriarvoistumiskehityksen elementti on lähtenyt laskuun mutta myönnän että se on aivan liian korkealla tasolla edelleenkin

arvoisa rouva puhemies on totta että hallitus on tehnyt paljon päätöksiä työttömyysturvaa koskien työttömyysturvan ehtoja on kiristetty kestoa pienennetty ja valitettavasti juuri nämä ovat niitä toimia jotka edistävät tätä eriarvoistumista

se on se mikä on huolestuttavaa nämä keinot työntävät ihmisiä työttömyysturvan ulkopuolelle toimeentulotuen varaan ja niin kuin me kaikki tiedämme kaikki ne toimeentulotukea saavat jotka yrittävät ottaa pieniäkin työtehtäviä vastaan menettävät vastaavan summan toimeentulotuessa heidän kohdallaan tämä ansa on kaikkein pahin kun nyt jo lähes viisikymmentätuhatta suomalaista kotitaloutta on tässä loukussa millaisia kannustimia ja tukitoimia hallitus on kaavaillut juuri näille pääministeri sipilä

arvoisa puhemies ensinnäkin on totta että köyhyys ja ja eriarvoisuus on läsnä ollut pitkään ja se miksi tilanne on pahentunut on se että me olimme seitsemän viiva kahdeksan vuotta erittäin huonossa taloudellisessa tilanteessa korkean työttömyyden keskellä nyt tämä työttömyys on saatu laskemaan työllisyys nousuun ja se on se paras ja kestävin lääke nostaa ihmisiä työttömyydestä köyhyydestä työelämään toisin kuin edustaja todisti hallitus on tehnyt lukuisia toimia nämäkin toimet joita luettelitte kyllä lisäävät työtarjontaa ja kun meillä on työpaikkoja tällä hetkellä minne mennä minusta se on oikeaa politiikkaa työllisyys edellä sitä kautta me saamme meidän taloutemme vahvistumaan ja pystymme auttamaan niitä ihmisiä jotka ovat heikoimmassa asemassa niitäkin toimia on tehty esimerkiksi lapsiperheiden osalta

puhemies edellinen hallitus tasoitti eriarvoisuutta nykyinen hallitus on lisännyt eriarvoisuutta kuten tämän päivän helsingin sanomista olemme saaneet lukea eduskunnan tietopalvelun luvut kertovat että neljä alinta tuloluokkaa on menettänyt tällä hallituskaudella ja unohditte äsken sanoa näiden sopeutusten lisäksi miljardin veronkevennykset joista ovat eniten hyötyneet suurituloiset suomalaiset silloin suuri ristiriita onkin siinä että tämä hallitus on on asettanut professori juho saaren johdolla eriarvoistumisen pysäyttämisen työryhmän kun aivan selvää on se että ainoa tapa pysäyttää eriarvoisuus on muuttaa hallituksen politiikkaa

en todellakaan halua että muutamme sitä talous ja työllisyyspolitiikan linjaa joka on tukenut sitä vahvaa talouden kasvua joka meillä tällä hetkellä on mitä tulee siihen tämän päivän helsingin sanomien sinänsä hyvään ja ansiokkaaseen artikkeliin luulen että siinä ei ole otettu huomioon parantunutta työllisyystilannetta sitä että työllisyyden kautta yhä useampi ihminen nousee heikosta taloudellisesta asemasta parempaan taloudelliseen tilanteeseen ja tämä on se kestävin mahdollinen tapa ja mitä tulee veropolitiikkaan senkin keskiössä on työ työn vastaanottamisen kannustaminen se että me olemme suunnanneet kuitenkin hallituskauden aikana painopisteen pieni ja keskituloisille muun muassa työtulovähennyksen puolen miljardin kevennyksen myötä mutta pidämme huolta siitä että kenenkään verotus ei kiristy se myöskin kannustaa opiskelemaan itsensä kehittämiseen lisätöihin yrittämään mielestäni me teemme hyvää politiikkaa

arvoisa puhemies osattomuus on yhteiskunnassa iso ongelma ihminen osallistuu yhteiskuntaan työn kautta viime vaalikaudella johon edustaja andersson viittasi satatuhatta ihmistä tuli lisää osattomaksi tätä kautta se oli huonoa kehitystä nyt meillä ovat kolme tärkeintä asiaa työllisyysaste työllisyysaste työllisyysaste saada sitä korotettua nyt tässä ollaan lähdössä hyvin liikkeelle hallituksen ponnistelun ansiosta osallistavasta talouskasvusta otetaan ihmiset mukaan heidän oman panostuksensa kautta ja edistetään veropolitiikan sosiaaliturvapolitiikan kautta hallitus on nyt uudistamassa myöskin sosiaaliturvajärjestelmää valmistelemassa pitkällä tähtäimellä myöskin teitte päätöksen verotuksen uudistamisesta pitkällä tähtäimellä onko näiden tavoitteena juuri tämä osallistumisen ja työllisyyden parantaminen miten miten kommentoitte näitä tärkeitä pitkän ajan suunnitelmia

työttömälle ihmiselle töitä tämä on meidän ykköstavoitteemme ja se se asettaa kestävän pohjan sitten julkiselle taloudelle pitkän aikaa velkaannuimme noin miljoona euroa tunnissa julkisessa taloudessa nyt ollaan jo jossain neljänsadantuhannen paikkeilla sekin on liikaa vielä kun puhutaan tunnissa velkaantumisesta mutta nyt me olemme saavuttamassa sitä uraa millä julkinen talous tasapainottuu ja velaksi eläminen loppuu sitä kautta me luomme myöskin pohjan sille että pystymme paremmin huolehtimaan jokaisesta suomalaisesta en myöskään vähättelisi sitä mitä tehdään tässä juho saaren johtamassa työryhmässä me haemme siellä uusia toimintamalleja siihen miten eriarvoistumiskehitystä voidaan

eläkeläiset pieniä eläkkeitä on leikattu lääke ja matkakorvauksia on supistettu ja palvelumaksuja on korotettu vasemmistoliiton tilaama tietopalvelun laskelma johon edustaja harakka täällä jo viittasi osoittaa että teidän päätöksenne ovat kasvattaneet ja kasvattavat ensi vuonnakin yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden köyhyysastetta selvästi

arvoisa puhemies on aivan totta että eriarvoisuuden laajan käsitteen alla on on väistämätöntä tarkastella eri väestöryhmien asiaa eläkeläisten osalta kysymys on tulonsiirroista ja eläkkeiden tasosta mutta myös palveluista mitä tulee kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin eläkeläisiin joille on muodostettu takuueläke tähän pystyimme nyt saamaan nousun tämän budjettiriihen myötä viidentoista euron verran kuussa emme väitä sen olevan valtavan paljon mutta toteamme sen olevan oikeansuuntainen päätös mitä tulee tähän keskusteluun joka liittyy eriarvoisuuteen yhteiskunnassa huomaan että lähestymme sitä voimakkaasti vain tulonsiirtojen näkökulmasta tuo juho saaren työryhmä eriarvoisuudesta lähestyy yhteiskuntaamme ja sen eheyttä ja osallisuutta paljon laajemmin se pohtii yksinäisyyttä joka niin ikään on monen ikääntyvän suomalaisen iso kysymys ja vaikkapa kotoutumisen kysymyksiä maahanmuuttajaryhmässä ja laajemmin ymmärrystä siitä miten voisimme

puhemies kukaan ei varmaan voi kiistää että tämän hallituksen aikana on tullut huomattavasti lisää työpaikkoja ja sitä kautta ollaan päästy paljon eteenpäin eli suunta on positiivinen kukaan ei myöskään voi kiistää sitä että on paljon ihmisiä jotka ovat ja sosiaaliturvan työttömyysturvan ja ja toimeentulotuen välimaastossa yksi keinohan mitä hallituksen puolella nyt viritellään on kansallinen tulorekisteri joka kombinoisi sitten sosiaaliturvan työttömyyden ja työllisyyden yhteen ja voisi antaa mahdollisuuden että ollaan vähemmän aikaa töissä kenties päästään työelämään kiinni tämä olisi sellainen todella radikaali uudistus jota kannattaa nyt tehdä ja se on ilmeisesti tulossa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa kysynkin hallituksen ministereiltä

arvoisa puhemies on erittäin hyvä että tämä kansallinen tulorekisteri nousee esille se on nimittäin paljon paljon suurempi asia kuin äkkiseltään voisi luulla koska se tulee mahdollistamaan sen että ajantasaisella tiedolla ja ja tiedon saatavissa ololla pystytään yhdistämään viranomaistietoja ja palkanmaksajien tietoja niin että me voimme kehittää meidän sosiaaliturvaa työttömyysturvaa koko meidän sosiaaliturvajärjestelmää kannustavampaan suuntaan se on erittäin tärkeä työkalu kun me lähdemme toivottavasti ensi vaalikaudella isompaan sosiaaliturvan uudistamisremonttiin se se on se alusta minkä päälle me voimme rakentaa se työ on kesken mutta kesken mutta ministeriön arvioiden mukaan tavoiteaikataulu eli vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta käyttökunnossa pitää edelleen ja siitä pidetään kiinni

on hieno asia että työllisyysaste nousee tänä vuonna meillä on neljänkymmenenkahdentuhannen enemmän miehiä töissä mutta kymmenentuhannen vähemmän naisia töissä eli se nousee epätasa arvoisesti ja se on ongelma yksi keino parantaa tätä tilannetta on tehdä kunnianhimoinen perhevapaiden uudistus ja voimme olla iloisia siitä että hallitus nyt ilmeisesti tarttuu tähän työhön nyt kysyisin vastaavalta ministeriltä miten aiotte viedä tätä työtä eteenpäin mitkä ovat tavoitteenne ja ennen kaikkea mitkä ovat reunaehtonne mikä on kunnianhimon taso haluatteko todella uudistaa tätä asiaa

arvoisa puhemies olemme hallituksessa olleet hyvin ilahtuneita siitä että lapsi ja perhepoliittinen keskustelu ja siihen yhdessä kiinteästi kuuluvat työelämän ja tasa arvon teemat ovat olleet käytännössä kaikkien eduskuntapuolueiden tapetilla myös työmarkkinajärjestöt ja lapsi ja perhejärjestöt ovat esittäneet omia hyviä ja perusteltuja vaihtoehtojaan siihen miten tätä uudistusta tulisi viedä eteenpäin

käynnistetään välittömästi ja sen tavoitteena on astua voimaan vielä tämän vaalikauden aikana kysyitte uudistuksen reunaehdoista pidän perusteltuna sitä että lähtökohtana on lapsi ja hänen oikeutensa yhteiseen aikaan molempien vanhempien kanssa tämä on myös lähtökohta joka takaa sen että me pääsemme tavoitteeseen työelämän tasa arvon näkökulmasta toisaalta sovimme reunaehdoksi myöskin niiden nykytilastojen valossa jotka kertovat miten perheet tukia nyt käyttävät että on perusteltua taata mahdollisuus hoitaa lasta kotona jatkossakin kolme vuotiaaksi asti mitä tuon tukipaletin sisällä tapahtuu nämä kaikki valmistelut käynnistyvät välittömästi

arvoisa puhemies omassa lähi ja tuttavapiirissäni on paljon muun muassa lapsiperheitä nuoria työttömiä ikäihmisiä sekä erilaisissa omaishoitotilanteissa olevia henkilöitä me siniset olemme erityisesti pieni ja keskituloisten asialla hallitus on tehnyt kuten on kuultu budjettineuvotteluissa monia veronkevennyksiä ja sosiaaliturvan parannuksia kaikki eivät kuitenkaan nauti vielä talouskasvumme hedelmistä on vielä paljon köyhyyttä ja osattomuutta näiden ihmisten tukeminen kohti parempaa tulevaisuutta on meille sinisille ensisijaista kysyisinkin arvoisalta ministeri saarikolta mitä toimia hallitus on tehnyt erityisesti lapsiperheille yksinhuoltajille ikäihmisille ja tietysti meitä kiinnostaa se mitä omaishoitajille on kärkihankkeen muodossa tulossa

arvoisa puhemies kuten täällä on jo tänään useampaan kertaan todettu tämän hallituksen alkukaudella on väistämättä jouduttu keskittymään talouden tasapainottamiseen ja sitä kautta työllisyyden parantamiseen suomalaisten työpaikkojen takaamiseen nyt kuitenkin viime viikon budjettiriihessä meillä oli mahdollisuus tehdä päätöksiä joiden voisi todeta olevan oikeansuuntaisia eriarvoisuuden torjunnan ja lapsiperheiden aseman osalta kun katsomme näitä tulonsiirtoja joihin satsasimme omaishoitajien osalta parannus on tehty jo aiemmin tällä kaudella koskien heidän mahdollisuuksiaan esimerkiksi vapaapäiviin tai valmennukseen sama uudistus koski ikäihmisten perhehoitoa tässä viime viikon päätöksessä erityisesti lapsiperheiden osalta merkittävimpinä päätöksinä voidaan pitää opintotuen huoltajakorotusta lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ja vähimmäispäivärahojen nostoa joka koskee sekä sairaita että

rouva puhemies valtiovarainministeri orpo totesi että ensi vuonna kenenkään verotus ei tule nousemaan sehän ei pidä paikkaansa pieni ja ja keskituloisten perheiden kohdalla verotus tulee kiristymään koska verotuksen lapsivähennys poistuu hallitus ei halunnut halunnut jatkaa sitä täällä ministeri saarikko totesi että nyt on tulossa viiden euron lisäys lapsilisään no se tarkoittaa esimerkiksi nelilapsisella perheellä kahtasataaneljääkymmentä euroa vuodessa kun samanaikaisesti tämä lapsivähennyksen poisto vie siltä yksinhuoltajaperheeltä sen neljäsataa euroa vuodessa tappiota satakuusikymmentä euroa tätäkö tätäkö hallitus kutsuu pieni ja ja keskituloisten lapsiperheitten tukemiseksi

aiotteko vielä tuoda esityksen lapsivähennyksen jatkamisesta

seuraava kysymys edustaja henriksson

arvoisa puhemies turvallisuuskysymykset tulevat olemaan paljon keskustelussa ja me haluamme rkpn ja ruotsalaisen eduskuntaryhmän puolesta tuoda esille sen että myös mielenterveysasiat kuuluvat tähän on tärkeätä että ihmiset suomessa saavat hoitoa ja hoivaa silloin kun sitä tarvitaan on tärkeätä että tehdään ennalta ehkäisevää työtä niin että myös lapset ja lapsiperheet pääsevät mielenterveyspalveluitten piiriin silloin kun he sitä tarvitsevat sen takia ruotsalainen eduskuntaryhmä on ollut sitä mieltä että mielenterveys ohjelmaa tarvitaan ja se tarvitaan prioriteettina mitä hallitus on tehnyt ja mitä hallitus aikoo

arvoisa puhemies arvostan että nostatte esiin tämän vakavan kansallisen kysymyksen joka liittyy meidän kansakunnan jokaisen suomalaisen henkiseen hyvinvointiin me tunnistamme mielenterveyskysymykset isona ongelmana ja myös kasvavana syynä kun katsomme esimerkiksi

näiden ihmisten elämän ongelmien seurauksena tulevista mahdollisista turvallisuusriskeistä samalla kuitenkin korostan että nämä ovat äärimmäisiä tapauksia isoin ulottuvuus on mielenterveyden ennaltaehkäisykysymykset joihin me voimme kaikki joka päivä esimerkiksi jokaisella suomalaisella työpaikalla vaikuttaa

arvoisa puhemies kiitän tästä vastauksesta haluaisin kuitenkin tietää nyt kun hallitus jatkaa sote uudistuksen valmistelua millä tavalla aiotte siellä nyt ottaa nämä asiat syyniin millä tavalla aiotte nostaa mielenterveysasiat niin että jokaisessa maakunnassa jokaisessa kunnassa myös käytetään tätä tilannetta hyväksi hyväksi

arvoisa puhemies sosiaali ja terveyspalveluiden uudistus se rakenne jossa jatkossa näistä palveluista suomessa vastaavat maakunnat se on se rakenne ne ovat ne puitteet joissa ammattilaiset toimivat ihan sillä samalla ammattitaidolla näidenkin kysymysten äärellä kuin tähänkin asti kuntatasolla se mitä me voimme tehdä paremmin näissä uusissa tulevissa rakenteissa on tietysti osaamisen tiivistäminen parempi tiedonvaihto tietojärjestelmien kautta ja myöskin ikään kuin osaamisen kokoaminen isompiin yksiköihin erityisesti mielenterveyskysymysten äärellä ajatellaanpa vaikkapa lasten psykiatrisia ongelmia on paljon sellaisia vaikeita teemoja jotka vaativat aivan erityistä osaamista tämän uudistuksen näen siis näidenkin kysymysten hoidon kannalta erityisenä vahvuutena esiin huolen mielenterveysohjelmasta jonka hallitus on viemässä eteenpäin mielenterveyslain uudistuksena korostan että se on sisältölaki jota sitten uudet tulevat puitteet toteuttavat pitää huomioida että meillä on edessä vielä monia sisällöllisiä uudistuksia sosiaali ja terveyspalveluissa tällä vaalikaudella ja sitten tämä iso rakenneuudistus

kyselytunnin aikana huomanneet suomen kansantalous on vahvassa kasvussa ja yhtenä osatekijänä tärkeänä osatekijänä on metsien käyttö parhaillaan euroopan unionissa on menossa päätöksentekoon maankäyttöä ja metsätaloutta koskeva eu säädös tämä kuuluisa lulucf

suomen metsien kasvusta ollaan rankaisemassa suomalaisia mikä on aivan väärin tässä suomen politiikan kannalta hankalassa säädöksessä ovat vihreät ansioituneet sillä että he ovat syöttäneet jatkuvasti väärää tietoa esimerkiksi meppi heidi hautala on tässä asiassa aivan parhaita ja olen murheekseni huomannut että muun muassa kokoomuksen meppi sirpa pietikäinen on osallistunut tähän työhön nyt meillä on viimeiset hetket vaikuttaa tähän asiaan jotta saamme oikeaa tietoa euhun ja saamme tämän säädöksen muuttumaan niin että suomen metsiä voidaan käyttää kuten ennenkin kysynkin pääministeriltä nyt alkaa olla niin kuin maalisuoralla tämä säädöksen loppukäsittely eussa joten mitenhän maan hallitus aikoo toimia linjahan on ollut selvä mutta

se se on selvä että hallituksen linja on tässä kysymyksessä koko ajan ollut selvä me koemme että se esitys mikä on ollut pöydällä on suomen kannalta epäreilu ruotsi esimerkiksi pystyy jatkamaan hakkuitaan siinä kahdeksankymmenen prosentin paikkeilla vuosikasvusta kun suomi joutuisi kärsimään siitä että nykyisestä kuudestakymmenestäviidestä sitä sitä hieman nostettaisiin voin taata sen että hallitus on tehnyt kaikkensa ympäristöministeri tiilikaisella on ollut noin viisikymmentä erilaista tapaamista kollegoidensa kanssa asioiden piirissä olemme myöskin työskennelleet nyt puheenjohtajamaa viron kanssa erittäin tiiviisti uusien kompromissiesitysten tekemisen puolesta itse olen keskustellut tästä esimerkiksi merkelin ja löfvenin ja junckerin kanssa monien kollegoiden kanssa että saisimme tukea tälle suomen näkemykselle mihin löytyy kyllä hyvät perustelut toivon että tuolla euroopan parlamentissa myöskin kaikki suomalaiset pitävät sitten tämän tämän kestävän linjan puolta

rouva puhemies tuntuu todella hienolta olla tänään tässä salissa viemässä eteenpäin valiokuntaan lakialoitetta johon on saatu melkein sataviisikymmentä allekirjoitusta vaikka tässä salissa tuntuu välillä niin kuin tuossa kyselytunnillakin että tunteet kuumenevat ja asiat laidasta laitaan menevät niin meillä on myös paljon sellaisia asioita joista olemme samaa mieltä ja joita me haluamme viedä yhdessä eteenpäin ja se on hienoa ja antaa uskoa sille että tämä eduskunta pystyy muuttamaan vanhoja käytäntöjä monellakin tapaa tämä on yksi niistä ja

heidän vanhempainetuutensa pienenevät saadessaan luottamuspalkkioita elikkä siinä mielessä täytyy kyllä nostaa hattua eduskunnan naisverkostolle ja meille kaikille koska tämä on meidän yhteinen aloitteemme ja toivon että tällaisia yhteisiä aloitteita tässä salissa myös jatkossa tehdään jos jotakin kiitosta nyt voi antaa myös hallitukselle tänä päivänä niin se on tästä perhevapaauudistuksesta joka on nyt lähdössä liikkeelle toivon myös että tämäkin historiallinen uudistus saadaan vielä tällä vaalikaudella vietyä maaliin se lisää sitten aidosti perheiden valinnanvapautta nimenomaan sieltä lapsen näkökulmasta ja lapsen oikeuden näkökulmasta katsottuna me todellakin tarvitsemme näitä tasa arvotekoja satavuotiaassa itsenäisessä suomessamme ne ovat näitä yksittäisiä mutta ne ovat tärkeitä ja vaikuttavat monen monen lapsiperheen arkeen elämään ja valintoihin aina vain enemmän ja enemmän me tarvitsemme tuonne kunnallisiin ja myös valtakunnallisiin päätöksentekoelimiin pienten lasten vanhempia koska monet päätökset vaikuttavat juuri heidän elämäänsä

lämpimät kiitokset eduskunnan naisverkostolle ja sen puheenjohtajalle edustaja sarkkiselle sekä edustaja sirenille joka asiaa on on jo aiemmin ollut eteenpäin viemässä yli sataviisikymmentä vai oliko tasan sataviisikymmentä kansanedustajaa tässä on mukana ja se tarkoittaa että tätä asiaa on eteenpäin viemässä myös iso joukko mieskansanedustajia tämä esityshän itse asiassa koskee niin äitejä kuin isiäkin ja on ihan yhtä lailla tärkeää että vanhempainvapaa ei aiheuta ei äideille mutta ei myöskään isille

kodeissa vanhempainvapaalla olevista on tietysti äitejä ja sen takia on hyvä että hallitus on myös tähän asiaan nyt tarttumassa vanhempainvapaauudistus on päätetty laittaa valmistelussa liikkeelle ja ennen muuta niin että siinä otetaan huomioon erilaiset perheet ja perheiden erilaiset tilanteet lapset keskiössä luonnollisesti mutta niin että me saisimme entistä enempi

näitä toimenpiteitä joita lapsiperheiden eteen tehdään olen täysin samaa mieltä siitä että me tarvitsemme erilaisia ihmisiä päätöksentekoon nuoret äidit ja nuoret isät ovat tärkeitä tässä tässä työssä ja tärkeää on se että tällaiset onnellisetkaan hetket kun perheenlisäystä tulee ja pieniä lapsia perheisiin tulee eivät katkaisisi sitä tärkeää työtä jota kunnissa ja maakunnissa mutta myös valtakunnan tasolla tehdään on hyvä että tämä naisverkoston aloite on nyt saanut näin runsaan kannatuksen eduskunnassa ja tulee varmasti kiireellisenä läpi hoidettua

arvoisa rouva puhemies onpa upeaa tulla tänne uusittuun saliin käyttämään ensimmäistä puheenvuoroa

tänään puhuimme osallisuudesta ja on tärkeä asia että siihen osallisuuteen demokraattiseen vaikuttamiseen voivat osallistua kaikki

tällä hetkellä on tilanne että vanhempainpäivärahalla olevien ei oikeasti kannata osallistua demokraattiseen päätöksentekoon koska he menettävät tulojaan tipahtavat minimitasolle vanhemmuuspäivärahassa eli saavat kaksikymmentäkolme euroa vuorokaudessa tosin tätäkin ollaan muuten nyt onneksi hyvän hallituksen toimesta nostamassa on tärkeää että kukaan ei ainakaan taloudellisesti kärsi siitä että hoitaa yhteisiä asioita luulen että tällä tulee olemaan iso merkitys sille että yhä useampi nuori äiti ja nuori isä voi lähteä ehdolle ja toteuttaa ajatustaan juuri sille ihmisryhmälle tärkeitä asioita eteenpäin vanhemmuus on toki kokonaisvaltaista mutta yhteiskunnallamme ei ole varaa siihen että lapsiaan kotona hoitavat syrjäytetään

yksinomaan sinne kotiinsa taloudellisin rangaistuksin itse pohdin sitäkin asiaa että kun tulevaisuudessa teemme näitä uudistuksia vanhemmuuteen ja siihen liittyviin vapaisiin ja ja rahoitukseen olisi varmasti hyvä että että erilaiset työllistymisen muodot pystyttäisiin yhä paremmin ottamaan huomioon ja ehkäpä naisverkosto voisi ajan kanssa ruveta valmistelemaan sitä kuinka lyhytkestoisia töitä ja osa aikatöitä pystyttäisiin vielä paremmin yhteensovittamaan niin että olisi kannuste myöskin sieltä kotoa hieman irrota muuallekin kuin luottamustehtäviin tämä päänavaus oli oli aivan upea ja tämä ei tokikaan koske pelkästään naisia vaan lailla miehiä kuten usea edustaja tässä on todennutkin tämä oli esimerkki siitä mitä naisverkosto voi saada aikaan onnea ja voimia puheenjohtajalle ja yhteistyötä tästä eteenpäinkin

talman naisverkostolla on kunniakas historia ja sitten yhdeksänkymmentä luvun kulta aikojen ehkä ei ole ollut niin niin paljon hyvää kerrottavaa silloin saimme aikaan subjektiivisen päivähoidon oli lähestymiskieltoa ja ja muuta jotka oikeasti olivat hyvin radikaaleja ja ja isoja panostuksia joihin joihin sitten saimme myöskin koko politiikan puoluekentän ylittävän tuen siksi on tietenkin iloinen asia että naisverkosto jälleen on on saanut aikaiseksi uudistuksen joka todellisuudessa parantaa naisten asemaa huomattavasti vaikka on totta että tässä on nyt kysymys pienten lasten isistä ja äideistä ja se siinä tilanteessa koskee yhdenvertaisesti jokaista todellisuudessa tietenkin se on kohdistunut nimenomaan enemmän naisiin koska perhevapaat pidetään epätasa arvoisesti tänään

toivoisin että tulevaan

halutaan todellisuudessa panostaa niin että todellisuudessa tapahtuu toimintatapojen uudistus ja jaamme tasaisesti että emme vain jaa vähän enemmän hyvää jokaiselle vaan panostetaan todellisuudessa se ehkä tarkoittaa että myöskin budjetissa täytyy panostaa jotta esimerkiksi naisten työllistymisastetta voidaan nostaa tulevaisuudessa

edustaja raassinaa siitä että he pitävät tätä naisverkostoa koossa vaikka ehkä tasa arvon tuulet eivät ole kovin suotuisat tällä hetkellä mutta ehkä tämä suomen sata vuotisjuhlavuosi auttaa meitä kaikkia panostamaan vähän lisää tasa arvoon kuten me tiedämme niin vaikka tasa arvossa monesti on kysymys naisten

kannatan tätä lakialoitetta lämpimästi sillä monelle luottamushenkilölle on tullut yllätyksenä että luottamustehtävästä maksettava palkkio alentaakin sitten päivärahoja naiset käyttävät edelleen suurimman osan perhevapaista ja siksi tämä päivärahojen alentaminen koskee erityisesti nuoria naisia ja heikentää heidän mahdollisuuksiaan ja myös motivaatiotaan osallistua politiikkaan ja luottamustehtävien hoitamiseen

he ovat kertoneet kertoneet että tämä tuntuu jopa loukkaavalta sillä ne lastenhoidon järjestelyt vaativat jo niin paljon organisointia jotta pääsee sinne kokouksiin sitten kun on huomannut että vielä päivärahatkin ovat leikkautuneet pois

tälle niin vankka kannatus vaikka tämä on naisverkoston yhteinen aloite minä haluan kyllä kiittää edustaja sarkkista sillä tiedän että hän on ollut erittäin aktiivinen tässä asiassa kiitos

arvoisa puhemies niin kuin täällä on salissa monta kertaa kuultu

on erittäin ongelmallista että että pienen pienen lapsen vanhempi joutuu eriarvoiseen asemaan osallistuessaan kunnalliseen päätöksentekoon ja politiikkaan kun vanhempainraha ja äitiyspäiväraha on tämän vallitsevan lainsäädännön tulkinnan nojalla kokouspäiviltä leikattu minimiin tämä on outoa jo siinäkin valossa että että lapsia hoitava vanhempi on jo varsinaisen työpäivän ajan osaltaan hoitanut lapsiaan sen vuorokauden aikana ja näin ollen tavallaan sitä työtä ei arvostettaisi ollenkaan se nykyinen käytäntö on epäreilu ja se ei todellakaan kannusta siihen että perheelliset nuoret aikuiset olisivat kunnallisessa päätöksenteossa mukana olin itse aikanaan sellaisessa tilanteessa kun minut valittiin oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi että vanhempainrahakausi oli juuri päättymässä sinä päivänä silloin taisin olla suomen nuorin kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja elämäntilanne oli oli senkaltainen että että jos ei olisi ollut aikaisempaa poliittista kokemusta taisi olla kolmas valtuustokausi meneillään en en olisi lähtenyt siinä tilanteessa

ainakaan taloudellisesti kannusteta siihen vastuun kantamiseen ja tulevaisuuden rakentamiseen kiitokset tosiaan naisverkostolle että ollaan tässä tilanteessa lähes sataviisikymmentä allekirjoittajaa kiitos myöskin edustajakollega sirenille tähän taakse joka on itse asiassa juuri nyt nauttimassa vanhempainrahakauden toisesta viikosta ja on tehnyt tämän lakialoitteen pohjatyön itse asiassa jo viime syksynä näin ollen oli helppoa lähteä näitä allekirjoituksia viime kesän aikana tekemään lisää arvoisa puhemies toivoisin että kun nyt hallitus teki viime viikolla päätöksen että perhevapaajärjestelmää uudistetaan ja kun myöskin lakialoitteessa on lähes sataviisikymmentä allekirjoittajaa niin hallitus ottaisi tämän nyt nopeasti myöskin jotta tämä voisi edetä sitten viimeistään tämän perhevapaauudistusjärjestelmän ohessa ellei sitten valiokunta katso että pystymme tämän lakialoitteen laittamaan eteenpäin jo ripeämmin kiitos

arvoisa rouva puhemies edustaja ensimmäisenä allekirjoittama lakialoite sairausvakuutuslain yhdennentoista pykälän kahdeksannen momentin muuttamisesta on on aivan erinomainen lakialoite ja toivon sydämestäni että tämä erinomainen laki aloite menestyy ja tulee myös tähän suureen saliin päätettäväksi päätettäväksi selkeänä hallituksen esityksenä että se menestyisi tämä mielestäni näin suomen itsenäisyyden juhlavuonna sadan vuoden itsenäisyysjuhlavuonna on erittäin hyvä senkin takia että tämä tukee sekä tasa arvoa että suomalaista suomalaista demokratiaa on syytä muistaa tässä suomen itsenäisyyden juhlavuonna että suomalainen demokratia suomalainen kansanvalta perustuu nimenomaan kunnalliseen itsehallintoon ja kunnalliseen päätöksentekoon kunnalliseen demokratiaan

suomessa nykyisen perustuslain voimassa ollen ainut toimielin jota ei erota mikään se on se demokratiamme kulmakivi on ja pysyy sen takia on aivan äärimmäisen tärkeää että ne valtuutetut ne lautakuntien jäsenet jotka työskentelevät vaikka he ovat perheenisiä tai äitejä eivät joudu perheensä takia huonompaan asemaan kuin muut elikkä nyt kun se palkkio tulee tilille niin heitä ei siitä rangaista sitten kun muita etuuksia sen takia toivon että tämä lakialoite otetaan tässä talossa äärimmäisen vakavasti ja valiokunta käsittelee tämän nopeasti ja nimenomaan niin että saisimme tämän lakialoitteen lain muotoon jo ennen kuin suomi täyttää sata vuotta se tekisi kunniaa suomalaiselle demokratialle ja on syytä muistaa myös se arvoisa rouva puhemies että tässä asiassa taloudelliset arvot ovat hyvin vähäiset mutta demokratian ja ihmisten ihmisten vaikuttamismahdollisuuksien kannalta tämän lakialoitteen vaikutukset ovat todella merkittävät vielä kerran lämpimät kiitokset edustaja hanna sarkkiselle erinomaisesta työstä ja siitä että hän on jaksanut tätä asiaa asiaa viedä eteenpäin ja kerännyt näin mahtavan määrän allekirjoituksia tähän lakialoitteeseen toki edustajakollegoiden avustuksella mutta erittäin hieno teko siitä ihailevat kiitokset

arvoisa puhemies

naisten organisaatioita ja ja niiden toimintaa rahoitetaan budjetista tämä ei ole tavallista lainkaan eli me voimme olla kuitenkin monista asioista ihan ylpeitä ja kyllä nyt täytyy lähteä siitä että täytyy tulla itsekin aktiivisemmin ajan puutteesta huolimatta naisverkoston toimintaan mukaan ehdottomasti koska tällä joukolla saamme näköjään erittäin paljon vielä lopuksi sanon lyhyessä puheenvuorossani sen että minusta on kyllä erittäin outoa erikoista ja kummallista että pienen lapsen vanhempi on tähän saakka suomessa joutunut näin eriarvoiseen asemaan osallistuessaan kunnallisen luottamustoimen hoitoon ja politiikkaan siinä ei ole siis kerta kaikkiaan mitään järkeä kun me tarvitsemme naisia ehdottomasti kaikille tasoille lisää päättäjiksi se on aivan selvä asia olen iloinen tästä ja ja toivotan meille kaikille tsemppiä

puhemies ensinnäkin kiitoksia naisverkostolle sen puheenjohtaja sarkkiselle ja pohjatyön tehneelle edustaja sirenille minä haluan kiittää erityisesti naisverkostoa että olette olleet minun poikani ja toivottavasti minun poikieni poikien asialla on hienoa että suomen täyttäessä sata vuotta voimme olla yhtenä miehenä ja naisena edistämässä tasa arvoisuutta mahdollistamassa kunnallista ja tulevaa maakunnallista päätöksentekoa edustaja mäkelä eikö niin meni nimi oikein toi hyvin esille sen että meillä on tälläkin hetkellä vielä erilaisia työsuhdeperusteisia korvauselementtejä meillä maksetaan kokouspalkkioita niille jotka saavat ansion tai yrittämisen kautta olevaa ansionmenetyskorvausta mutta meillä on sitten vielä yksi ryhmä jossa ansionmenetyksiä ei tarvitse hakea julkisella työnantajalla olevissa työsuhteissa maksetaan palkka näiltä kokouspäiviltä meidän on syytä ryhdistäytyä tässä kaiken kaikkiaan ja saattaa myös nimenomaan tämä ansionmenetyskorvaus

samalle tasolle ei niin että heikentäisimme joltain vaan vaan rohkaistaan ollaan avoimin mielin siinä että me tarvitsemme päätöksentekijöitä monessa kunnassa ollaan siirtymässä valiokuntamalliin joka on entistä enemmän sitouttava ja ja uskon tapahtuvan maakuntahallinnossakin niin että sinne tulee erityisiä valiokuntia en usko että järjestelmää voidaan muuten rakentaa sen vuoksi on erityisen tärkeää että meillä eivät vanhempainrahakaudella olevat ihmiset ole syrjittyinä päätöksenteosta

arvoisa rouva puhemies kuulun niihin harvoihin ole allekirjoittaneet tätä lakialoitetta mutta ilokseni voin voin kyllä kertoa teille että syy miksi en tätä allekirjoittanut oli se että kun tähän nimiä kerättiin olin itse vanhempainvapaalla haluan tämän vanhempainvapaan merkityksen nostaa vahvasti esiin tässä salissa se on upea asia se mahdollistaa vanhemman molempien vanhempien mukanaolon pienen lapsen elämässä ja siitä meidän pitää kyllä kynsin ja hampain pitää kiinni ja ennen kaikkea kannustaa siihen että myös isät vanhempainvapaata enemmän pitäisivät tätä haluan ja toivon että kaikki edistämme kaikin parhain keinoin tämä lakialoite joka on tehty ja ja joka on kerännyt yli sataviisikymmentä allekirjoitusta on äärimmäisen hyvä sillä se puuttuu tähän epätasa arvoiseen

vanhempainpäivärahat leikkaantuvat sen seurauksena että kokouspalkkioita maksetaan tähän on auttamatta tehtävä muutos me tarvitsemme lisää nuoria mukaan päätöksentekoon me tarvitsemme niitä ihmisiä joita koskettavat arjen asiat siellä siellä kunnissa me tarvitsemme lisää heitä kunnanvaltuustoihin tuleviin maakuntavaltuustoihin ja niin edelleen päättämään niistä arjen asioista

ylpeä myös viime kaudesta sillä yksi viidesosa ähtärin valtuustossa olevista sai kokea vanhemmuuden ilon joten joten ähtärissä näissä asioissa pyritään kyllä olemaan aina aina etunenässä ja olemaan aikaa edellä tämä pienten lasten vanhempien mukanaolo politiikassa ja se että jokaiselle annetaan mahdollisuus olla mukana politiikassa aivan kuten äsken sanoin on tietysti demokratian kannalta hyvä asia mutta mutta pitää sanoa että kyllä siinä kynnystä on että politiikkaan mukaan lähdetään itsekin kun kunnallisvaaliehdokkaita olen kerännyt ja useimmat meistä ovat sitä tehneet niin kyllä naisilla ja erityisesti nuorilla naisilla yhteisistä asioista päättämään kysyä pitää ainakin kaksi tai kolme kertaa useammin kuin miehiä ja monta kertaa jos se pallo jää sinne perheelle että kumpi lähtee niin niin se isäntä tuppaa sieltä ehdolle lähtemään eli me tarvitsemme lisää keinoja siihen että luottamustehtäviin osallistuu osallistuu pienten lasten vanhempia tämä lakialoite on siitä siitä erinomainen sillä poistetaan näitä esteitä mutta haluan kiinnittää myös huomiota siihen että erityisesti pienemmillä paikkakunnilla lastenhoito mahdollistetaan niihin aikoihin kun näitä kokouksia on sillä yleensä ilta aikaan kokouksissa ollaan haluan kiittää myöskin naisverkostoa tästä aloitteesta ja edustaja sarkkista se että kerää yli sataviisikymmentä nimeä lakialoitteeseen ei ole mikään pieni juttu sitä on varmasti moni meistä täällä yrittänyt ja tietysti on ollut naisverkoston vahva tuki siinä että on meidän miestenkin nimiä siihen mukaan tämä on hyvä aloite minä toivon todella että lakivaliokunnassa valiokuntakäsittelyssä tämä huomioidaan asianmukaisella tavalla ja minä toivon että tämä eduskunta vie tämän tärkeän asian päätökseen
arvoisa rouva puhemies haluan myöskin yhtyä näihin kiitoksiin naisverkostolle tämä on aivan erinomaisen tärkeä lakialoite todellakin tuntuu kohtuuttomalta että luottamustehtävistä saatavat palkkiot leikkaavat vanhempainpäivärahoja tässä on hyvin huomioitu se että kuitenkaan vanhempainpäivärahat eivät ole ainoa epäkohta toivoisinkin että naisverkosto käyttäisi tässä nyt puhtia ja tarmoa ja perkaisi vähän lisää näitä koska täällä on on kyllä mainittu että työttömyysetuuksien kohdalla tämä on jo huomioitu mutta tiedän esimerkiksi omassa puolueessa tilanteen että meillä on nuori mies joka on kaksi kertaa

kokousten ajaksi saattaa olla vaikeaa oikeastaan tänään on tietyllä tavalla historiallinen päivä että noin yhdeksäntoista vuotta ja rapiat takaperin itse olin tarkastuslautakunnassa mukanani vajaa vuosikas tytär joka siellä touhumatolla meni pitkin pitkin lattiaa ja ja tänään hän on sitten itse osallistunut ensimmäistä kertaa samassa huoneessa lapinlahden tarkastuslautakunnan kokouksiin totesin eilen illalla kun häntä vähän jännitti sinne mennä että harva siellä tuntee lattiaa lattiaa myöten tämän huoneen niin hyvin kuin sinä että sinun on helppo sanoa siellä että kokemusta tästä tehtävästä on jo ihan sieltä yhdeksäntoista vuoden takaa

poliitikoksi tulemiseen

kyse on varsin varsin tärkeästä asiasta silloin oikeusministerinä ollessani tehtiin demokratiapoliittinen selonteko tehtiin ohjelma tiedetään se että meidän pitää panostaa kaikin tavoin siihen että me saamme enemmän ihmisiä politiikkaan ja mikä on sitten sen tärkeämpää kuin että raivataan pois ne kaikki kaikki esteet jotka ovat estämässä sitä että varsinkin nuoret ja nuoret perheelliset lähtisivät mukaan sen takia tämä on arvokas

myös lakina valmiiksi tällä kaudella koska tässä ei ole mitään syytä jarruttaa toivon että asia menee myös ripeästi nyt valiokunnassa eteenpäin sitten vielä lyhyt huomio siitä että tiedän että naisjärjestöt ja niitten rahoitus on ylipäänsä huonontunut viime vuosina ja siinä on myös naisverkostolla ja koko eduskunnalla tekemistä että me voimme nostaa naisjärjestöjen rahoitusta edelleen siitä mitä se nyt tällä hetkellä on siitä myös koko yhteiskunta hyötyisi
arvoisa rouva puhemies harva lakialoite saa näin myönteistä saatekeskustelua mutta yhdyn myös näihin edellisiin puheenvuoroihin siinä että oikeastaan ihmettelen miksi tämä on vasta nyt täällä sen takia myös haluan osallistua näihin kiitoksiin niihin tomeriin naisiin jotka tämän saivat eteenpäin elikkä kiitos edustaja sarkkinen ja edustaja siren poissa olevana tässä tämän keskustelun aikana hyvin monipuolisesti ja vuolaasti kehuttu miksi tämä on tärkeä osaltani haluan tuoda keskusteluun myös sen minkä takia on todella hyvä tämä keskustelu ja tämän lakialoitteen eteenpäin saattaminen juuri nyt syntyvyys on satavuotiaassa suomessa sen historian alhaisinta samaan aikaan me kannamme huolta demokratiakehityksestä erilaisten ihmisten eri ikäisten ihmisten osallistumisesta politiikkaan ja sen osallistumisprosentin alhaisuudesta tämä on hirmu tärkeä viesti meidän nuorille isille äideille miehille naisille että on suotavaa osallistua yhteisten asioitten hoitamiseen onhan todellakin näin että että nuorten perheiden tulot harvoin muutenkaan ovat niin korkeat tältäkin osalta voimme tukea sitä ettei se ainakaan taloudellisista syistä

rouva puhemies todellakaan vanhempainrahakaudella olevien ihmisten ei pidä olla millään tavoin luottamustoimien hoitamisen suhteen tarkoituksellisesti epätasa arvoisessa asemassa verrattuna muussa elämäntilanteessa jotka ovat valmiit ottamaan vastuuta yhteiskunnallisista asioista ja päätöksenteosta kuntatasolla siksi tämä ansioituneiden edustajien ja naisverkoston yhteinen lakialoite on erittäin tärkeä ja tarpeellinen arvoisa puhemies edustaja savola ottikin tässä jo aikaisemmin esille vanhempainrahan leikkaantumisen ohella erään toisen epätasa arvoa luovan asian jossa on hyvin eri käytänteitä eri kunnissa mikä myös vaikuttaa mahdollisuuteen osallistua päätöksentekoon ellei nimittäin kunnissa todella haluta järjestää ja mahdollistaa lastenhoitoa asianmukaisella tavalla luottamustoimien hoitamisen ajaksi niin se ei kyllä kannusta lapsiperheiden vanhempia päätöksentekoon osallistumaan sitä me totta vieköön kuitenkin tarvitsemme ehkäpä siinä kohtaa olisikin asiaa tarkasteltava kenties naisverkostossa tai muualla muualla täällä tätä asiakohtaa uudelleen huolellisemmin mitä lainsäädäntö siitä sanoo ei esimerkiksi ole asianmukaista tarjota alle kolme vuotiaalle tai jopa aivan vauvaikäiselle lapselle päiväkotipaikkaa kokousten ja luottamustehtävien hoitamisen ajaksi vaan silloin voi olla tarpeen tarjota hoitajaa kotiin tämän perheen avuksi jos ei jos ei asia muuten järjesty mutta kunnat eivät kaikkialla kyllä näitä asioita ole kuntoon hoitaneet

arvoisa rouva puhemies toivon että me olemme joskus tilanteessa että naisverkoston ei tämmöistä työtä enää tarvitse tehdä siitä syystä että meillä olisi kaikki tasa arvoisesti jo lähtökohtaisesti ajateltuna tässä tapauksessa kuitenkin nämä niin kuin on todettu kohdistuvat enemmän tietysti naisiin koska naiset hoitovapaalla ja vanhempainvapaalla enemmän ovat naisten voimasta minulle on opetettu kotkassa josta tulen meidän talousjohtajamme joka nyt on jo pitkään ollut eläkkeellä sanoi että siitä hän tiesi että on tosi kyseessä kun viiden eri puolueen naiset tulivat samaan aikaan hänen ovenpieleensä että sitten on parempi kuunnella ja ehkä tämä sataviisikymmentä vaikka tässä ovat myöskin miehet olleet mukana allekirjoittamassa on vähän samanlainen on riittävän paljon porukkaa yhtä mieltä ja vaikka ovat eri puolueista on joku yhteinen nimittäjä tämä on varmaan talouskysymys kyllä mutta enemmän minä ajattelen että tämä on tasa arvokysymys ja demokratiakysymys kyllä me kaikki tiedämme että kunnallisista luottamustoimista saatavat eurot per kokous ovat aika pienet sen jälkeen niistä maksetaan kolmekymmentä prosenttia tai jotkut paljon enemmän ensin veroa ja sen jälkeen vielä puolueille eli ei siitä nyt ihan hirvittävästi jää mutta sekin on tietenkin hyvä lisä mutta jos se vielä vähentää kohtuuton tilanne mutta sitä enemmän tämä on minun mielestäni vielä demokratia asia sillä meillä on yhä edelleen vain se kolmekymmentäyhdeksän prosenttia naisia valtuustoissa toinen asia mistä minä olen demokratiassa huolissani ovat viime kuntalain jälkeen tehdyt muutokset elikkä kunnallisten luottamustoimien paikkojen vähentäminen vähennettiin todella rajusti valtuutettujen määriä vähennettiin lautakuntien määriä pienennettiin lautakuntien kokoja ja jossakin kokonaan luovuttiin lautakunnista tämä jos mikä vähentää perustason demokratiaa elikkä lähellä ihmistä olevan päätöksenteon tekemistä ja yhteyttä kuntalaisiin ja se liittyy tähän tämän demokratian osalta kotkasta esimerkki viimeiseksi meillä on minun tietääkseni ensimmäisen kerran ikinä sekä valtuuston että hallituksen puheenjohtajana nainen

arvoisa rouva puhemies itse myös kuulun niihin henkilöihin jotka haluavat kiittää lakialoitteen tekijöitä tämä on tärkeä asia nimenomaan siitä syystä että saadaan nuoret perheen vanhemmat äidit ja isät mukaan kunnalliseen päätöksentekoon ja mahdollistetaan se sitten heille vaikka tässä on nyt kovasti korostettu tätä sataaviittäkymmentä allekirjoittajaa minulla on täysi syy uskoa että täällä salissa on noin kaksisataa päättäjää jotka tulevat tämän asian hyväksymään en näe että tässä on kellään mitään sellaista kohtaa miksi tätä asiaa alettaisiin vastustamaan täällä on nostettu esiin myös muita epäkohtia itse haluaisin myös kiinnittää huomiota siihen mihinkä edustaja myllykoskikin että esimerkiksi yrittäjien ansionmenetyskor vaukset tulisi huomioida se ei toki kuulu tähän kyseiseen lakialoitteeseen mutta toivoisin että tulevaisuudessa tähänkin löytyisi selkeä järjestelmä millä tämä ansionmenetys korvataan jotta saataisiin erilaisissa ammateissa ja tehtävissä olevia isiä ja äitejä mukaan päätöksentekijöiksi
arvoisa puhemies nämä runsaat allekirjoitukset ja tänään lausutut kannustavat sanat antavat todella uskoa siihen että tämä asia etenee positiivisessa hengessä ja tämä epäkohta saadaan korjattua minulla on täällä melkein korvat jo punaisina näistä lukuisista kehuista ja kannustuksista ja kiitoksista joita täällä on lausuttu naisverkostolle ja minulle ja haluan kyllä korostaa että tämä oli naisverkoston yhteinen ponnistus ja ja jokainen siellä omassa ryhmässään aktiivisesti keräsi nimiä ja ja haluan kyllä erityisesti kiittää edustaja sireniä jonka tekstien pohjalle tämä aloite tehtiin tämä todella osoittaa sen kuinka kuinka yhteistyössä on voimaa ja kuinka naisverkostossa on myös voimaa arvoisa puhemies kuntapolitiikka ja kunnallinen päätöksenteko on erittäin tärkeää ja on erittäin tärkeätä että kaikilla on tasa arvoiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon ja että siihen kannustetaan ja varsinkaan siitä ei pidä rangaista me tarvitsemme nämä pienten lasten isät ja äidit osallistumaan päätöksentekoon koska kuten täällä on jo todettu se kynnys kuntapolitiikkaan lähtemiseen on muutenkin aika korkea ja kyllä jokainen meistä tietää ehdokkaiden kaivelu on on välillä vaikeata ja usein varsinkin naiset tuppaavat kieltäytymään joten ei pidä ainakaan lainsäädännöllä luoda mitään ylimääräisiä kynnyksiä vaan kyllä lainsäädännön pitää tasa arvoisesti kaikkia kohdella kunnissa ja jatkossa maakunnissa on todella monenlaisia luottamustehtäviä toivon että valiokuntakäsittelyssä näitä rajauksia pohditaan tarkasti sitä minkälaiseksi tämä lain pykälä kirjoitetaan jottei tämä aloitteen eteneminen ainakaan siihen tyssää että ne määrittelyt eivät jotenkin ole kaikilta osin kunnossa pidetään huolta siitä että tämä tämä etenee hyvässä hengessä elikkä kiitoksia vielä kerran kaikille allekirjoittaneille ja asiaa edistäneille ja kiitoksia tästä keskustelusta uskon ja toivon että me saisimme tästä hienon suomen sata vuotisjuhlan tasa arvo ja demokratiateon

miksi tämä lakialoite tarvitaan ja tämä epäkohta pitää poistaa tässä keskustelussa on tullut esiin muitakin semmoisia epäkohtia isompia ja pienempiä joita me varmasti naisverkoston työvaliokunnassa voimme jatkotyöstää eteenpäin yksi asia joka tässä nousi esiin liittyen nimenomaan tähän pienten lasten vanhempien mahdollisuuteen osallistua kunnalliseen päätöksentekoon lastenhoidon järjestäminen kokousten ajaksi on totta että että kunnat voivat itse määritellä miten sen järjestävät ja itse asiassa muistan kyllä omalta kohdaltani kun olin jo ennen lapsia aktiivinen kunnallispolitiikassa ja sitten lasten tulon jälkeen myös sitä jatkoin että kyllä meillä joensuussakin se oli semmoinen asia mitä he eivät olleet oikein tiedostaneet eivätkä olleet ymmärtäneet että tämä asia pitää hoitaa kuntoon omalla kohdallamme se meni aivan loistavasti palkkasin aina

tarkoituksenmukaisella tavalla varmasti se hoitaja kotiin on se kaikkein fiksuin tapa koska nämä kokoukset ovat yleensä ilta aikaan toivon että tätä viestiä viette siellä eteenpäin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksastoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

toimeenpano on varsin tiukka myös kansainvälisessä vertailussa maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan

päätöksestä hakemuksiin kansainvälisestä suojelusta vuonna kaksituhattakuusitoista vain vähän yli seitsemäntuhattaseitsemänsataa oli positiivisia eli pilkku neljä prosenttia kun vastaavat luvut ruotsin kohdalla olivat kuusikymmentä prosenttia ja tanskan kohdalta seitsemänkymmentäkaksi prosenttia vaikka meillä on eroavaisuuksia meidän maidemme välillä niin erot ovat silti huomattavia kynnys jolloin joko turvapaikan tai toissijaisen suojelun edellytykset täyttyvät on nyt erittäin korkea muun muassa sukulaisten sieppaukset hakijaan kohdistuneet vakavat väkivallanteot tai kidutus tai toistuvat uhkaukset eivät maahanmuuttoviraston tulkinnan mukaan muodosta perustetta suojelun myöntämiselle myös ilman huoltajaa tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat saavat kielteisiä päätöksiä perheenjäsenten huolenpitoon vedoten vaikkei perheenjäseniä ole mahdollista jäljittää turvapaikanhakijoiden kotimaan heikentynyttä turvallisuustilannetta ei ole pidetty perusteena tiukan soveltamiskäytännön muuttamiselle voidaan siis perustellusti pelätä että suomen turvapaikkalainsäädäntö ja sen soveltaminen johtaa tilanteisiin joissa kielteisen päätöksen saaneet henkilöt joutuisivat kotimaassaan erittäin vakavien oikeudenloukkausten kohteiksi

arvoisa puhemies

sen soveltaminen johtavat tilanteisiin joissa kielteisen päätöksen saaneet henkilöt joutuisivat kotimaassaan erittäin vakavien ihmisoikeusloukkausten kohteeksi näin sanoo käytännössä koko rkpn ryhmä kuten myös vihjaa maamme virkamieskoneiston olevan poliittisesti ohjattu kuitenkin juuri eilen rkp oli mukana puoluejohtajien julistuksessa jossa viestitettiin luottamuksesta oikeusvaltiota kohtaan miten asia nyt on kiistääkö rkp suomalaisen oikeusvaltion vai uskooko toimintaan arvoisa puhemies se mitä voidaan perustellusti väittää on että suomessa on vähintään eräs maailman anteliaimmista turvapaikkakäytännöistä ja että suomessa on eräs maailman parhaista oikeusturvajärjestelmistä tämän yksinkertaisesti täytyy riittää henkilö joka ei täällä suojelua saa ei saisi sitä muualtakaan eikä sitä tarvitse minun mielestäni meidän kaikkien tulisi lähteä siitä että turvapaikkajärjestelmä ei voi perustua mielivaltaan ja kokonaisten alueiden tai maiden lähtökohtaisesti vaaralliseksi julistamiseen vaan yksilökohtaiseen harkintaan tähän ei mielestäni tarvita ohituskaistaa periaatteellisista syistä ja sen lisäksi ohituskaista olisi käytännössä täysin kestämätön

arvoisa herra puhemies päivien tapahtumat ovat ymmärrettävästi nostaneet fokukseen palautukset nimenomaan afganistaniin on totta että afganistan on varmasti yksi maailman turvattomimmista maista ja suomi on yksi maailman turvallisimmista maista se että afganistan on niin turvaton kuin on ei kuitenkaan oikeuslaitoksemme tulkinnan mukaan tarkoita sitä etteikö afganistanissa olisi alueita jonne voidaan turvapaikanhakijoita palauttaa tilanteessa jossa heidän ei ole katsottu olevan turvapaikan tarpeessa ja tilanteissa joissa on katsottu että myöskään toissijaisen suojelun kriteerit eivät heidän kohdallaan täyty kun afganistanin turvallisuustilanne kuitenkin on huono ja saattaa kehittyä vieläkin huonommaksi on tärkeätä että maahanmuuttovirasto asiantuntijavirastona näissä asioissa hyvin tarkoin seuraa afganistanin turvallisuustilannetta huomasin olikohan tänä aamuna aamu tvssä että viraston edustajat ovat myös henkilökohtaisesti menossa paikan päälle tilannetta arvioimaan joka tutustuminen paikan päällä on varmasti hyvä lisä niihin arvioihin mitä eri raporttien ja eri tahojen arvioiden perusteella afganistanin tilanteesta tilannetta on tarkoin kyllä seurattava ja varsinkin hazara vähemmistön kohtalo ja kohtelu afganistanissa on usein hyvin julmaa ja joka tapauksessa heitä ahdistellaan afganistanilaisessa yhteiskunnassa ja tätä on jatkunut jo vuosikausia kuten edustaja räsänen kyselytunnilla toi esiin niin varsinkin hazara vähemmistöön kuuluvien turvapaikanhakijoiden kohdalla tarvitaan hyvin tarkkaa punnintaa ja herkkyyttä ymmärtää afganistanilaisen yhteiskunnan eri tilanteita nyt edustaja biaudet ja hänen ryhmätoverinsa esittävät muun muassa tähän tilanteeseen sopivaksi ratkaisuksi sen että suojelun kategoria palautetaan suomalaiseen lainsäädäntöön haluan ensin todeta tästä terminologiasta sen että mediassa usein puhutaan siitä että suomessa on poistettu humanitäärinen suojelu no ei todellakaan ole koko turvapaikka asia koko kansainvälinen suojelu perustuu humanitääriseen suojeluun meiltä ei ole poistettu humanitääristä suojelua sen sijaan meidän lainsäädännöstämme on poistettu kolmas erityinen kategoria turvapaikan ja toissijaisen suojelun lisäksi eli tämä niin sanottu humanitäärisen suojelun kategoria nyt edustaja biaudet ja hänen ryhmätoverinsa esittävät sen palauttamista en ole tämän aloitteen kannalla ja kysynkin missä muissa pohjoismaissa tai missä muissa euroopan unionin maissa on tällainen kolmas suojelun kategoria joka meillä suomessa aikaisemmin oli en ainakaan tiedä että missään vaan sikäli kuin tiedän niin muut unionin maat muut pohjoismaat ovat tyytyneet niihin kahteen kategoriaan jotka suomenkin lainsäädännössä ovat jotka kategoriat ovat siis varsinainen turvapaikka eli pakolaisstatus jos henkilöä vainotaan ja sitten niin sanottu toissijainen suojelu

jos henkilöä ei henkilökohtaisesti vainota mutta hänen palauttamisensa maahan voisi johtaa kuolemanrangaistukseen kidutukseen muuhun ihmisarvoa loukkaavaan kohteluun tai jos maan yleinen turvallisuustilanne on niin huono että siitä seuraa hänelle henkilökohtainen riski joutua joutua väkivallan väkivallan kohteeksi kun tätä humanitäärisen suojelun kategoriaa ei ole missään muussa suomeen rinnastettavassa maassa niin en ymmärrä miksi se pitäisi sitten suomeenkaan palauttaa on ihan hyvä että edustaja biaudet kiinnitti huomiota

niihin lukuihin jotka kertovat ratkaisukäytännön mahdollisista eroista esimerkiksi eri pohjoismaiden kesken on hyvä että maahanmuuttovirastossa pyrittäisiin arvioimaan miksi prosentit myönnetyistä oleskeluluvista verrattuina kiellettyihin ratkaisuihin poikkeavat suomessa muista muista maista esimerkiksi muista pohjoismaista tai saksasta sikäli ja silloin kun poikkeavat totta kai syynä voi olla juuri turvapaikanhakijoiden erilainen koostumus mutta on hyvä selvittää näitä asioita herra puhemies jos suomi sisällyttäisi lainsäädäntöön oman erillisen humanitäärisen suojelun kategorian uskon vakaasti siihen että se johtaisi siihen että meillä saisi kansainvälistä suojelua herkemmin ja matalammalla kynnyksellä kuin muista pohjoismaista tai muista euroopan unionin maista

edustaja biaudetn kanssa olleet eri mieltä siitä oliko suomella loppuvuodesta kaksituhattaviisitoista joitakin erityisiä vetovoimatekijöitä jotka johtivat siihen että juuri suomeen saapui esimerkiksi tuhansia nuoria irakilaisia miehiä jotka saapuivat tänne useiden turvallisten maiden kuten itävallan saksan tanskan ja ruotsin halki

on hyvä olla linjassa muiden euroopan unionin maiden kanssa nyt tarkoitan mainstream maita en tarkoita unkaria tai tai vastaavia

haluan kiittää edustaja zyskowiczia joka kuitenkin suostui myöntämään että suomen käytäntö on tällä hetkellä kovin paljon tiukempi kuin muissa pohjoismaissa ja että pitää selvittää mistä se johtuu siinä mielessä kynnyshän meillä on huomattavasti korkeammalla kuin muualla ainakin lukujen muodossa siitä mikä on se syy meillä ehkä on sitten eri analyysi mutta mutta mielestäni kysymys on todellakin ongelmallinen jos me luulemme että meillä on samat säännöt voimassa kuin muissa maissa ja silti meidän

minä näen että se tilanne mikä oli kaksituhattaviisitoista oli poikkeuksellinen poikkeuksellinen mutta en myöskään näe sellaista vaihtoehtoa että eurooppa ei kantaisi vastuuta näistä hädässä olevista ihmisistä siksi on myös tärkeää pohtia sitä miten voisimme jakaa vastuuta hädässä olevista ihmisistä paremmin myöskin esimerkiksi heistä jotka ovat irakissa tai afganistanissa toivottavasti tämä afganistanin

arvoisa herra puhemies esitin puheenvuorossani itse asiassa edustaja biaudetlle yhden kysymyksen ja kun hän otti vastauspuheenvuoron niin odotin että hän olisi vastannut kysymykseen eli missä muissa maissa on tällainen kolmas kategoria humanitäärisen suojelun kategoria tai vastaava

missä tilanteessa olevia turvapaikanhakijoita eri maihin tulee koska jokaisen kohdalla tehdään yksilöllinen ratkaisu mutta eroja joita on on hyvä yrittää ymmärtää ja selvittää mistä ne

en muistanut vastausta juuri siihen kysymykseen mutta mielestäni se relevantti osa on nimenomaan se kun olemme vertailleet miten se käytännössä toteutuu että näyttää siltä sitäkään en voi tietää mutta näyttää siltä kuin nämä meidän kaksi kategoriaa olisivat tiukentuneet myöskin sen jälkeen kun me olemme poistaneet tämän kolmannen oleskeluluvan kategorian koska näyttää siltä kun katsoo lukuja että ennen mahtui enemmän näihin kahteen ensimmäiseen siksi ei ehkä tuntunut niin relevantilta silloin kun se poistettiin mutta nyt näyttää siltä että se on tiukentunut ja samalla on huomattava osa joka näyttää muissa pohjoismaissa mahtuvan näihin kahteen ensimmäiseen kategoriaan ja he saavat sitten oleskeluluvan sillä perusteella tyydyn siihen että että jos käytäntö muuttuu niin se voi olla ihan hyvä ratkaisu mutta jol lei niin sitten se kolmas antaa mahdollisuuden arvioida vähän laajemmin myöskin olosuhteita kuten lasten mahdollisuutta ja niin edelleen

arvoisa

esitetään muun muassa mahdollista ympäristökatastrofia tai henkilön kotimaassa vallitsevaa turvallisuustilannetta humanitäärinen suojelu poistettiin kuten kuultiin viime vuonna ja nyt biaudet väittää aloitteen esittelytekstissä että nykytilanteessa suomi saattaa loukata eri ihmisoikeusvelvoitteista nousevaa palautuskieltoa mutta mitä oli ulkomaalaislaissa ollut kirjaus humanitäärisestä suojelusta oliko se kenties ihmisoikeus oliko se jotain sellaista mitä yk valvoo ja mitä toteutetaan jokaisessa sivistysvaltiossa vai oliko kenties niin että tämä on ollut vain tällainen kansallinen käytäntö joka on toiminut houkuttimena suomeen kohdistuvalle turvapaikkaturismille ja houkuttimena jonka perusteella on voinut saada oleskeluluvan tilanteissa joissa maahan tullut henkilö ei muuten olisi täyttänyt näitä

hyvät edustajat tämä humanitäärinen suojelu kuten sanoin on ollut suomen kansallinen lupakategoria se ei ole mikään ihmisoikeus eikä sillä ole ollut mitään tekemistä kansainvälisten sopimusten kanssa jos edellytyksiä turvapaikkaan tai toissijaiseen suojeluun ei ole pitää henkilö kansainvälisten sopimustenkin perusteella

luoda eksklusiivisia ohituskaistoja suomeen jäämiselle keinot jotka tekevät laittomasta laillista eivät olisi väärin ainoastaan suomalaista veronmaksajaa kohtaan vaan antaisivat aivan väärän signaalin tänne pyrkiville ihmisille sekä asettaisivat oikeat pakolaiset eriarvoiseen asemaan

puhemies puhuttaessa humanitaarisesta suojelusta on paikallaan hieman käydä historiaa läpi humanitaarinen suojeluhan oli suomessa tässä aikaisemmassa tunnetussa muodossa voimassa vuosina kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattakuusitoista kaksituhattayksitoista siksi että silloin korkeimman hallinto oikeuden tulkinta toissijaisen suojelun määritelmän laajentamisesta tuli voimaan minkä jälkeen humanitaarisen suojelun kategoria on ollut myös myöntämisperusteissa paljon pienempi vuosien kaksituhattayksitoista ja kaksituhattakuusitoista välisenä aikana ratkaistiin viisikymmentätuhattaviisisataakuusikymmentäseitsemän turvapaikkahakemusta näistä humanitaarisen suojelun perusteella oleskeluluvan sai neljäsataakolmekymmentäyhdeksän henkilöä siis nolla kahdeksan prosenttiyksikköä viidestäkymmenestätuhannestaviidestäsadastakuudestakymmenestäseitsemästä tällä kriteerillä oleskeluluvan sai neljäsataakolmekymmentäyhdeksän ja jos tästä luvusta nyt otetaan pois rauenneet hakemukset sekä myös tämä vuosi kaksituhattakuusitoista jolloin tämä kriteeri poistettiin tällä perusteella oleskeluluvan sai kaksi pilkku viisi prosenttia hakijoista jolloin tulemme siihen lopputulokseen että vaikka meillä tälläkin hetkellä humanitaarinen suojelu olisi lainsäädännössä me emme silti välttyisi siltä keskustelulta jota me täällä käymme koska raja vedetään aina johonkin kaikki eivät saa oleskelulupaa ja silloin tulee aina se vaikea keskustelu siitä mitä tehdään heille jotka saavat kielteisen päätöksen kävisimme näitä jyväskylän tapaisia keskusteluja joka tapauksessa vaikka humanitaarinen suojelu olisi voimassa sen takia

mitä on sitten tapahtunut tulkinnassa liittyen tähän toissijaiseen suojeluun jonka pitäisi kattaa vanha humanitaarisen suojelun kategoria

arvoisa puhemies rkpn kansanedustajien tekemässä lakialoitteessa helpotettaisiin turvapaikanhakijoiden oleskeluluvan saantia suomesta perussuomalaisten mielestä turvapaikkapolitiikkaa tulee tehdä kansallisen edun näkökulmasta on kansallisen etumme mukaista että emme lisää järjestelmäämme yhtäkään uutta vetovoimatekijää tai uutta väylää joka lisäisi elintason perässä tapahtuvaa siirtolaisuutta on edelleen olemassa realistinen riski että vuoden kaksituhattaviisitoista kaltainen siirtolaisaalto kohtaa suomea uudelleen rkp ilmeisesti pyrkii tekemään kaikkensa että näin tapahtuisi ja suomi ajautuisi entistä syvemmälle kansalliseen katastrofiin on ikävää että ruotsinkielistä rahvasta ja ruotsinkielistä identiteettiä puolustamaan perustetusta suomen ruotsalaisesta kansanpuolueesta on tullut osa vihervasemmistoa rkpstä on tullut äänekäs elintasoperusteisen massamaahanmuuton edunvalvoja joka tahtoo tehdä suomesta koko maailman sosiaalitoimiston rkptä on usein moitittu kielipuolueeksi mutta en tiedä voiko enää sanoa että rkp on kielipuolue sillä rkpn hallitusten ajamalla linjalla vieraskielisten määrä on ylittänyt reilusti ruotsinkielisten määrän suomessa sentään useat maamme isänmaalliset ruotsinkielisetkin ovat jo ymmärtäneet siirtyä perussuomalaisten äänestäjiksi sillä olemme yhdessä ruotsidemokraattien kanssa puolueita jotka puolustavat yhteisiä pohjoismaisia arvoja ja pohjoismaista vapaata elämäntapaa maahanmuuttoa tulee tehdä hallitusti suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden etuja silmällä pitäen hiljattain kumotun ylimääräisen humanitäärisen suojeluperusteen palauttaminen takaisin lakiin olisi askel väärään suuntaan puheena olevan ylimääräisen suojeluperusteen edellytyksistä ei ole säädetty euroopan unionin lainsäädännössä eikä pakolaissopimuksessa vaan sen taustalla oli suomen oma epäonnistunut ratkaisu joka onneksi saatiin kumottua hallituksessa perussuomalaisten ansiosta

värderade talman jos ihmisiltä maailmalla kysyttäisiin mitkä pohjoismaiset arvot edustaja ville tavio tuossa esitteli niin sanoisin että käsitys olisi varmaan aika kaukana siitä mitä me kuvittelemme että esimerkiksi ruotsidemokraatit edustavat vielä hetki sitten kuvittelin että perussuomalaisetkin olivat tietyllä etäisyydellä ruotsidemokraateista olisi tietenkin hienoa jos maailma olisi mustavalkoinen olisi ihmisiä jotka ovat selkeästi avun tarpeessa ja ihmisiä jotka selkeästi eivät ole mutta on olemassa se harmaa vyöhyke siinä välillä johon meidän pitää myöskin ottaa kantaa varovaisuusperiaatetta noudattaen

palauttaa mutta jotka ovat yhteiskunnan ulkopuolella se on jossain määrin turvallisuusriski ja jos me antaisimme meidän viranomaisillemme maahanmuuttovirastolle muita työkaluja tilanne olisi parempi jos meillä olisi tilapäiset oleskeluluvat vielä olemassa se olisi yksi työkalu jos meillä olisi humanitäärinen suojelu joka myöskin on tilapäinen se olisi toinen työkalu tästä on kysymys puhuttiin vetovoimatekijöistä

kohtuuttoman vetovoimainen yhdeksänkymmentä luvulla jolloin euroopassa oli kaksi pilkku viisi miljoonaa pakolaista jugoslavian kriisin jälkeen heitä olisi kyllä tänne tullut mutta eipä tullut vuosien kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakuusitoista kriisin aikana ruotsiin tuli satakuusikymmentätuhatta tänne tuli kolmekymmentäkaksituhatta emme me olleet ruotsiin verrattuna siinä tilanteessa erityisen vetovoimaisia eli uskomus siitä että vetovoimatekijät ratkaisevat tämän pelin ei perustu tieteelliseen faktaan tai tilastoihin
jos edustaja haluaa jatkaa hän siirtyä puhujapönttöön olkaa hyvä

kuten kollegaedustaja biaudet minäkin olen iloinen siitä että edustaja zyskowicz nosti esille sen tosiasian että suomen suomen käytännöt suurelta osin poikkeavat muiden pohjoismaitten käytännöistä numerot löytyvät ihan selkeästi tuosta tuosta paperista mutta ne poikkeavat vuodesta toiseen myöskin täällä suomessa vuonna kaksituhattaviisitoista hyväksyttiin noin kahdeksankymmentä prosenttia irakilaisten turvapaikkahakemuksista seuraavana vuonna luku oli ajoittain lähes viisitoista prosenttia eli huomattavasti matalampi tänään se on noin neljäkymmentä jos on tällaisia heittoja on syytä pohtia sitä ovatko maahanmuuttoviraston resurssit oikeat kohdistuuko siihen kenties poliittista ohjausta mikä on päätösten laadun taso keskustelin erään perussuomalaisen kanssa joka sattumoisin työskentelee aika paljon näitten asioiden kanssa ja hän oli sitä mieltä että näissä on räikeitä virheitä ja että näistä päätöksistä meille koituu suurta harmia tulevaisuudessa asiat eivät pidä paikkansa

prosenttia hän kysyi syytä tähän emmekä me me voineet vastata siihen kukaan ei varmaan voi vastata siihen määrät ovat niin isot että kyse ei ole enää tilastoharhasta vaan linjasta joka poikkeaa suuresti yleiseurooppalaisesta jos tätä poikkeamaa ei olisi ehkä tarvetta humanitääriseen suojeluun ei olisi mutta koska meillä on tällaisia käsittämättömiä heittoja tarve on ilmeinen

kiitos

arvoisa puhemies jos meillä olisi samanlaiset vetovoimatekijät kuin virossa niin todennäköisesti nämä turvapaikanhakijat lähtisivät ruotsiin ja muualle eurooppaan virossa nimittäin on taakanjaon myötä otettu näitä turvapaikanhakijoita mutta kaikki ovat todennäköisesti lähteneet sieltä pois suomeen suuri osa joku vetovoimatekijä siinä on

suomessahan on maahanmuuttopolitiikka liian löysä ja siitä seuraa tämmöinen turvapaikkaturismi jota kaiken maailman seikkailijat käyttävät hyväkseen todelliset avuntarvitsijat naiset ja lapset missä he ovat ne ovat siellä leireillä kärsimässä isiksen ja muitten raiskattavina ja tapettavina milloinka edustaja

tuo esille tämän naisnäkökulman koska täällä suomessa tuntuu niitä ongelmia olevan luulen että ne ovat suurempia siellä heitä

tässä lakialoitteessa on vielä semmoinen tilanne että kun minä ajoin ylinopeutta viranomainen otti minulta kortin pois että napsahti juuri näin olisiko nyt tämmöisen kielteisen päätöksen saaneelle turvapaikanhakijalle jos sitä vertaa tähän lakialoitteeseen niin minunhan pitäisi saada väliaikaisesti se kortti takaisin koska minä tarvitsen sitä jos sitä vertaa jotenkin tuntuu hullulta koko lakialoite

arvoisa puhemies keskustelemme tässä lakialoitteesta ulkomaalaislain muuttamiseksi koskien humanitäärisin perustein tehtävää suojelua turvapaikkapäätöksissä samalla käymme kaiken aikaa yhteiskunnallista arvokeskustelua ja sitä keskustelua johon pääministeri sipilä yhdessä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa juuri eilen ehkä hieman poikkeuksellisellakin tavalla peräänkuulutti asiallisuutta ja malttia arvoisa puhemies on aika lunastaa arvopuheet joissa ihmisoikeusmyönteisyyttä ja oikeusvaltion periaatteiden noudattamista pidetään tärkeänä me vihreässä eduskuntaryhmässä puolustamme oikeusvaltiota ja haluamme että viranomaisprosessit toimivat sujuvasti ja huolellisesti mutta valitettavasti nyt näin ei aivan ole syynä hallituksen turvapaikkalainsäädäntöön pala palalta tekemät tiukennukset samaan aikaan maahanmuuttovirasto migri on tiukentanut linjauksiaan seurauksena on että aivan oikeista syistä on tarpeen kantaa huolta siitä tulevatko omissa kotimaissaan hengenvaaraan joutuneiden ihmisten asiat läpikotaisin ja myös hyvin vakavat humanitääriset syyt huomioiden käsitellyksi loukataanko suomessa mahdollisesti ehdottomia palautuskieltoja ja lähetetäänkö suomesta ihmisiä hengenvaaraan arvoisa puhemies pakolaisneuvonnan johtava juristi noin kaksikymmentä vuotta näiden asioiden parissa työskennellyt marjaana laine avasi asiaa tällä viikolla ihmisoikeuskeskuksen seminaarissa näin
hallitus on muuttanut lakeja kiireellä ja ilman vaikutusten ja vaihtoehtojen arviointia muutosten yhteisvaikutuksena turvapaikkamenettely ja päätösten taso on romahtanut suomessa on aiemmin ollut hyvä turvapaikkamenettely ja päätösten taso aiemmin asiantuntevaa oikeudellista neuvontaa ja oikeusapua sai mahdollisimman pian hakemuksen jättämisen jälkeen tämä mahdollisti sen että tunnistettiin kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat esimerkiksi kidutuksen uhrit myös taloudelliset kysymykset puoltavat painotusta juuri sinne alkuprosessiin kun oikea päätös olipa se kielteinen tai myönteinen saadaan mahdollisimman pian vähentää se kustannuksia ja niitä ongelmia joita meillä tällä hetkellä on hallitus on tehnyt oikeusturvaa heikentäviä lainmuutoksia jotka keskittyivät alussa etenkin julkisille oikeusaputoimistoille siellä ei ollut mitään aiempaa kokemusta turvapaikka asioista tai hyvin vähän samalla erikoistuneiden yksityislakimiesten työ tehtiin taloudellisesti mahdottomaksi ja tämä kaikki ajoitettiin ajankohtaan jolloin oikeusturvan tarve olisi ollut huomattava viranomaiset ja hallitus nyt luottavansa siihen että migrin mahdollisesti virheelliset päätökset korjataan riippumattomissa oikeusasteissa on relevantti kysymys miten tämä turvataan jos hakijan perusteita ei ole ensinkään saatu selvitettyä kaiken kaikkiaan migrissä
selvittämisen taso on huomattavasti laskenut jo nyt on tiedossa tapauksia jotka ovat menneet koko turvapaikkaprosessin läpi joissa vaino ja erityistarpeet on sivuutettu lopullinen kansallinen päätös olisi merkinnyt pakkopalautuksen loukkausta jossa hakija olisi ollut vaarassa joutua vaikkapa kidutuksen uhriksi totean että ykn kidutuksenvastainen komitea on myös antanut suomelle langettavia päätöksiä oikeusvaltiossa on valtion ja jokaisen viranomaisen velvollisuus varmistaa ettei suomesta palauteta ketään ehdottoman palautuskiellon vastaisesti nyt tämä on vaikeampaa kuin ennen arvoisa puhemies näissä asioissa ei ole inhimillistä tehdä yhtään väärää päätöstä yhdenvertainen ihmisarvo ja elämän arvo on korvaamaton näistä syistä edustaja biaudetn ja muiden allekirjoittama lakialoite ulkomaalaislain muuttamisesta siten että lakiin lisätään jälleen a pykälä humanitäärisestä suojelusta on inhimillinen oikeudenmukainen oikeusvaltion periaatteiden mukainen ja siis kannatettava ja tarpeellinen

arvoisa herra puhemies vielä pitää palata ensimmäiseen puheenvuorooni sillä tavoin uudesta näkökulmasta että nämä luvut jotka ovat edustaja biaudetn aloitteessa ovat varmasti oikeita mutta en kiinnittänyt huomiota siihen että ne koskevat kaiken kaikkiaan turvapaikanhakijoita jotenkin ajatuksissani luulin että siinä verrattiin

ainoa selitys lukujen erilaisuuteen on se että ruotsiin on tullut huomattavasti enemmän syyrialaisia turvapaikanhakijoita kuin suomeen ja suomessakin sikäli kuin tiedän kaikki syyrialaiset turvapaikanhakijat saavat kansainvälistä suojelua tämä on tämä on yksi selitys eli en en sano etteikö olisi hyvä selvittää näitä eroja mihin jo edellisessä puheenvuorossani viittasin mutta tämä on varmasti yksi selitys johon en kiinnittänyt riittävästi huomiota kun niitä lukuja katsoin eli kun jatkossa edustaja biaudet ja muut vertaavat niin varmasti on relevanttia verrata irakilaisten prosentteja irakilaisten prosentteihin somalialaisten prosentteja somalialaisten prosentteihin afganistanilaisten prosentteja afganistanilaisten prosentteihin ja niin kuin edustaja biaudet välihuudossaan totesi niissäkin on eroja jos näin on ja kun varmasti jonkun verran eroja on niin on hyvä yrittää perehtyä siihen mistä syistä nämä erot johtuvat mitä sitten tulee laajemmin tähän keskusteluun niin haluan lähinnä edustaja halmeenpään puheenvuoron innoittamana korjata eräitä lähinnä vihreiden ja ja muun vasemmiston esittämiä vääriä väitteitä jotka liittyvät tähän turvapaikkakeskusteluun yksi keskeinen väärä väite jonka puolueen puheenjohtaja touko aalto on facebook sivuillaan esittänyt on se että suomessa olisi olemassa sellaisia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti suomeen jääneitä turvapaikanhakijoita jotka olisivat valmiita palaamaan mutta he eivät voi palata koska eivät saa

päätöksen ja joka ei voisi vapaaehtoisesti palata sen vuoksi että hän ei saa dokumenttia siis jokainen ministeri ei sanonut toisin jokainen näistä maista tullut joka vapaaehtoisesti on valmis ja halukas palaamaan omaan kotimaahansa voi palata olen tarkistanut tämän ulkomaalaispoliisista olen tarkistanut tämän iomstä siis kansainvälisestä järjestöstä joka järjestää vapaaehtoisia paluita ja tällaisia jotka ovat valmiita palaamaan mutta eivät pystyisi palaamaan suomessa ei ole edustaja tämä ei ole saivartelua tämä on aivan oleellinen kysymys touko aalto li andersson ja eräät muut ovat väittäneet että suomessa olisi ihmisiä jotka olisivat halukkaita ja valmiita palaamaan mutta puuttuvien dokumenttien vuoksi eivät tosiasiallisesti pysty palaamaan tällaisia ihmisiä ei ole se on väärä väite no entäs jos tällaisia olisi jos meillä olisi täällä ihmisiä jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen ja olisivat valmiita palaamaan mutta eivät pysty kun eivät saa dokumentteja mitäs jos lukisitte lakikirjasta ulkomaalaislain pykälän jossa sanotaan näin suomessa olevalle ulkomaalaiselle myönnetään siis ei voida myöntää vaan myönnetään eli on myönnettävä tilapäinen oleskelulupa jos yksi häntä ei tilapäisestä terveyssyystä voida palauttaa kotimaahansa

momentin toisen kohdan perusteella ei myönnetä jos ulkomaalaisen paluu jää sen vuoksi toteutumatta että hän ei suostu palaamaan kotimaahansa tai vaikeuttaa paluunsa järjestelyä tästä on kyse jokainen joka on valmis vapaaehtoisesti palaamaan edustaja biaudet edustaja ya nar ja muut edustajat jokainen voi palata ja älkää antako enää mediassa ja muualla somessa ja muualla sellaista väärää tietoa että meillä on laittomasti maahan jääneitä jotka ovat joutuneet jäämään laittomasti suomeen koska eivät voi palata vaikka haluaisivat kun eivät saa tarpeellisia dokumentteja olette sitten vaatineet näille tilapäistä oleskelulupaa ja kuten äsken siteerasin niin kaikki tällaiset ihmiset saisivat jo nykyisen lainsäädännön perusteella tilapäisen oleskeluluvan no sitten toinen väärä väite jota jota vihervasemmisto ja rkp ja ja muut ovat levittäneet on se että ennen meillä oli sellainen systeemi että näille ihmisille jotka jäivät maahan kielteisen turvapaikkapäätöksen saatuaan ja jotka eivät suostuneet palaamaan ennen annettiin tilapäinen oleskelulupa tämä että meillä olisi ollut tällainen vanha systeemi ei pidä paikkaansa meillä oli tällainen systeemi tasan pari vuotta sen jälkeen kun korkein hallinto oikeus keväällä kaksituhattakolmetoista tulkitsi mainitsemaani viidettäkymmenettäensimmäistä pykälää niin että tämä tosiasiallinen este paluulle on myös se kun hakija joka on saanut kielteisen päätöksen ilmoittaa että hän ei suostu palaamaan

korkeimman hallinto oikeuden tulkinnan vuoksi oltiin väliaikaisesti poikkeuksellisesti sellaisessa tilanteessa siis aivan mahdottomassa tilanteessa että saatuaan kaikissa valitusasteissa kielteisen päätöksen mutta ilmoitettuaan että minähän en lähde minnekään jouduttiin siis tämän lain nojalla jouduttiin myöntämään tilapäinen oleskelulupa tämä asia korjattiin edellisen hallituksen aikana myös rkpn ollessa vielä silloin hallituksessa mikä oli ihan poikkeuksellisen järkevää rkpltä näissä asioissa ja totta kai tänne lakiin lisättiin momentti siitä ettei tietystikään anneta tilapäistä oleskelulupaa sellaiselle joka voisi palata muttei suostu palaamaan on totta että rkp oli kriittinen tähän muutokseen ja sen seurauksena hallituksen pöytäkirjaan laitettiin lausuma että seurataan tämän vaikutuksia siihen johtaako se paperittomien määrän kasvuun ja niin edelleen näin tämä prosessi meni eli ei rkp ollut tämän tukena siinä edustaja biaudetn

ei anneta kaksituhattakolmetoista korkein hallinto oikeus teki ratkaisun joka tulkitsi uudella tavalla viidettäkymmenettäensimmäistä pykälää tämä väliaikainen olotila oli voimassa parisen vuotta ja viime vaalikaudella edustaja räsäsen ollessa sisäministerinä se korjattiin eli älkää puhuko paluusta vanhaan järjestelmään kun näistä asioista puhutte

lainvoimaisia ratkaisuja niitä kunnioitetaan niitä noudatetaan niitä toimeenpanevia viranomaisia ei estellä heidän työssään ja niin edelleen eli vetoan vihreisiin että kun niin vahvasti liputatte oikeusvaltioperiaatteen puolesta joka mielestäni on hyvä asia niin ottaisitte huomioon myös sen oikeusvaltioperiaatteen elementin että lainvoimaisia oikeustuomioistuinten ratkaisuja kunnioitetaan jos turvapaikkapolitiikkaa halutaan muuttaa oikea paikka on todellakin tämä sali oikea paikka ei ole lähteä estämään viranomaisten toimintaa ja sanottakoon nyt vielä lopuksi se itsestäänselvyys että hallitus ei toisin kuin edustaja haatainen kyselytunnilla vielä kerran virheellisesti väitti ole erikseen kriminalisoimassa lähimmäisen auttamista inhimillistä toimintaa jossa lähimmäisenrakkaudesta me autamme ihmisiä jotka ovat vaikeuksissa vaikka he ovat laittomasti suomessa me annamme heille asumista me annamme heille ruokaa me tuemme näiden ihmisten pärjäämistä se ei tietystikään ole laitonta se ei koskaan tule olemaan suomessa laitonta ja arkkipiispaa ja pappeja ei olla panemassa vankilaan jos sen jälkeen silloin kun poliisi täyttää omaa tehtäväänsä ja lähtee näitä ihmisiä palauttamaan jos siinä tilanteessa asetut esteeksi siinä vaiheessa ei ole kyse enää lähimmäisenrakkaudesta vaan viranomaisten lainmukaisen toiminnan estämisestä tai haittaamisesta ja sen tulee olla kiellettyä ja itse asiassa se pitkälle jo nykylainsäädännönkin nojalla on

minusta puhuu lähimmäisenrakkaudesta ja otan sen ihan tosissani

oli erityisen tärkeätä että hän puhui myöskin hazarien tilanteesta afganistanissa ja on miettiä sitä mikä se tilanne on ja että meillä on velvollisuuksia niitä ihmisiä kohtaan joilla on tosi vaarallinen tilanne palata kysymys ei

että saivarrellaan jostain pykälästä tai että kuka on päättänyt mitä kysymys on siitä että tällä hetkellä tilanne on sellainen että on suuri riski että ihmiset turvapaikanhakijat eivät mahdu meillä on niin tiukka kriteeristö näiden kahden ensimmäisen turvapaikan ja suojelun perusteella että sinne ei mahdu naisia tai ei arvioida tarpeeksi lapsen etua jos on suuri riski että joutuu vaaraan kun pakkopalautetaan toiseksi haluan sanoa että meillä on tilanteita joissa ihmisiä on pakkopalautettu ja se ei ole onnistunut aivan siitä

edustaja zyskowicz haluan todeta teille äskeiseen puheenvuoroonne

omassa puheenvuorossani oikeusvaltion periaatteiden noudattamista että eikö meillä ole yhteisymmärrys että juuri tässä salissa säädämme lait joita sitten oikeusvaltiossa noudatetaan siitä olemme kaiketi samaa mieltä mutta haluan todeta että ei myöskään pidä levittää vähän epäselvällä tavalla harhaanjohtavaa tietoa siitä että vihreä eduskuntaryhmä haluaisi estää viranomaistoimintaa

arvoisa puhemies kun edustaja zyskowicz otti auttamisen kritisoinnin tässä niin kyllä on pakko ihmetellä hänen puheenvuoroaan siinä mielessä että sinisten ministeri terhohan tällä oikein brassaili tiedotustilaisuudessa budjettiriihen yhteydessä tämä ei ole meidän kuvitelmaamme vaan teidän hallituksenne ministerin ilmaisu siinä mielessä minusta on kummallista että tämä jotenkin käännetään meitä vastaan toinen asia joka joka liittyy tähän oikeusvaltioon on hyvin tärkeää myös että hakemukset käsitellään loppuun asti eli jos henkilöllä on työperäinen oleskelulupahakemus vireillä niin häntä ei pidä hakea palautettavaksi pakkopalautettavaksi näihin pitää myös kiinnittää huomiota

edustaja biaudetlle ei ole kyse saivartelusta jos te sanotte että kun henkilöä pyritään pakkopalauttamaan ja se ei onnistu niin se ei ole asianomaisen henkilön vika totta kai se on hänen vikansa hän olisi voinut palata vapaaehtoisesti ja se olisi erinomaisesti onnistunut ymmärtäkää nyt se ero vapaaehtoinen paluu on mahdollista pakkopalauttaminen monissa tilanteissa on mahdotonta kuten hyvin tiedämme

on totta että hallituksen kirjauksissa tai ministeri terhon esiintymisissä on voinut olla tulkinnanvaraisuutta mutta sen jälkeen kun kaikki johtavat tekijät tässä asiassa pääministeri sisäministeri sisäministeriön kansliapäällikkö pienemmistä tekijöistä kuten zyskowiczista puhumattakaan olivat todenneet että kukaan ei ole kriminalisoimassa auttamista niin kyllä tämä totuus olisi pitänyt uskoa eikä jatkaa väärien tietojen levittämistä

ärade talman kulttuuri ja eurooppa asioista vastaava ministeri nostaa tämän budjettiriihen kärkiaiheeksi silloin sopii kysyä mikä siinä tapauksessa sitten muuttuu suhteessa nykytilaan koska tästä nostamisesta oli varmaan sovittu hallituksen sisällä edustaja zyskowicz tuossa totesi aikaisemmin että tietenkin viranomaisten vastustaminen on on rikollista niin kuin se on tänään jo eli jotain muutosta tähän te olette nyt ilmeisesti sopineet ja ja meidän tehtävämme on sitten kaiketi kysyä mistä on kysymys jos eurooppa eurooppa asioista ja kulttuurikysymyksistä vastaava ministeri nostaa sen budjettiriihen kärkiteemaksi

ollut budjettiriihen kärkiteema mutta on jollekin ryhmälle saattanut olla hyvin tärkeätä oli kyse siitä että nyt selvitetään tulisiko erikseen kriminalisoida laittomasti maassa olevien henkilöiden kohdalla viranomaisten toiminnan estäminen sitä selvitetään itse en ole lainkaan vakuuttunut siitä että se tulisi erikseen kriminalisoida koska kuten edustaja tässä totesi meillä on olemassa jo säädökset haitanteosta virkamiehille meillä on olemassa niskoittelusäädökset samassa rikoslain luvussa ole ollenkaan vakuuttunut siitä että tässä tarvitaan erityistä sääntelyä edustaja yanarin puheenvuorosta olisin todennut että mielestäni hän toi tärkeän pointin esiin josta olen samaa mieltä jos henkilöllä on meneillään työperusteiseen lupaan perustuva prosessi ei ole mieltä että hänet käännytetään tämän kielteisen turvapaikkapäätöksen vuoksi vaan on asianmukaista odottaa tämän prosessin loppuunsaattamista

miten tätä työlupaa voitaisiin käyttää turvapaikkapolitiikan jatkeena elikkä kun ei ole

automaatti muutaman kuukauden ilmaiseen sosiaaliturvaan milloin tämä sosiaaliturva automaatti loppuu mitä tulee ministeri terhon puheisiin pääministeri sipilähän totesi jossain vaiheessa että terhon puheita ei tarvitse ottaa erityisen vakavasti eiköhän se kertonut meille kaikille mistä siinä on kysymys itse haluaisin nostaa esille tämän merkillisyyden mikä liittyy näihin turvapaikanhakijoihin joiden kansalaisuus tai henkilöllisyys ei ole tiedossa siitä huolimatta että turvapaikkaa nuori mies hakee ilman asiapapereita ja syntymäpäiväksi ilmoitetaan ensimmäinen ensimmäistä löytyy merkkivaatteita ja älypuhelin tai vaihtoehtoisesti nimiä ja henkilöllisyyksiä useampaankin eri lähtöön voidaan siis perustellusti esittää epäilys siitä kuinka aito tämä asiapapereiden puute tosiasiassa on mitä keinoja meillä voisi olla hänen henkilöllisyytensä selvittämiseen esimerkiksi lain säätämiseen sen matkapuhelimen takavarikoimisesta ja sisällön selvittämisestä että saadaan selville kenestä on kysymys

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz on kadonnut hän ei ole paikalla mutta olisin lukenut hänelle talouselämän sivuilta löytämäni uutisen jossa referoidaan hallituksen budjettineuvotteluiden pöytäkirjamerkintää puhutaan juuri tästä kriminalisoinnista tässä sanotaan että täsmennetään laittoman maassa oleskelun edistämisen esimerkiksi majoittamisen tai piilottelemisen kriminalisointia koskevaa lainsäädäntöä ja ja tämä on jäänyt todella epäselväksi monelle kyseisen illan a studiossa ministeri risikkokaan ei oikein osannut sanoa mistä oikein on kyse niin että kyllä tämä on hallituksen tiedotuksellinen fiasko mitä tässä on tapahtumassa muistetaan että vielä pari vuotta sitten pääministeri sipilä oli tarjoamassa omaa asuntoaan ihmisille jotka hakevat turvaa suomesta tässä on aikamoinen dilemma käynnissä
arvoisa puhemies minustakin on ihan aiheellista kysyä mitä hallitus ajaa ja voiko oppositiolla olla luottamusta siihen että että hallitus ei jatka perussuomalaista nuivan manifestin ulkomaalaispolitiikkaa ja turvapaikkapolitiikkaa täällä myös perussuomalaiset ovat vakuuttaneet että että hallitus on toteuttanut sellaista politiikkaa ja on tuntunut siltä että että kokoomus ja keskusta ovat ikään kuin antaneet tämän alueen kokonaan perussuomalaisille heidän ollessaan hallituksessa ja heitä jatkavalle ryhmälle jotta ne saavat tehdä rauhassa kaikki muut heidän mielestään tärkeämmät päätökset joten ehkä ei ole kovin kummallista että luottamus ei ole hirveän vahvaa mutta

humanitäärisen suojelun kategoria tosiaan poistettiin ulkomaalaislaista perussuomalaisten vaatimuksesta viime vuonna ja se oli täysin oikea päätös eduskunnalta sillä silloin suomalaista turvapaikkakäytäntöä muutettiin vastaamaan verrokkimaitamme humanitäärinen suojelu oli tosiaan suomen oma kansallinen lupakategoria kuten tänään on useaan kertaan täällä todettu on erittäin tärkeää että suomen vetovoimatekijät eivät ole ainakaan suurempia kuin muissa euroopan maissa vuoden kaksituhattaviisitoista turvapaikkakriisissä suomeen tuli tosiaan yhteensä kolmekymmentäkaksituhattaneljäsataaseitsemänkymmentäkuusi turvapaikanhakijaa se oli noin kymmenen kertaa enemmän kuin aiempina vuosina suurin osa näistä hakijoista tuli suomeen läpi koko euroopan heidän heidän reitillään oli useita turvallisia maita he olisivat voineet tehdä niissä turvapaikkahakemuksen on herännyt perusteltu kysymys sekä täällä eduskunnassa että myös kansalaisten keskuudessa miksi näin tapahtui jokainen voi tätä itse omana tykönään pohtia arvoisa puhemies meidän turvapaikkakäytäntöjemme tulee nauttia kansalaisten luottamusta kuten keskustelussa on tänään todettu myös tilapäisen oleskeluluvan myöntäminen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille olisi jälleen uusi vetovoimatekijä jota eduskunnan ei ehdoin tahdoin kannata luoda se on suomen kansallinen etu että näin ei tapahdu vaikka vihervasemmisto ja rkp sitä toivovatkin humanitäärisen suojelun kategorian poistaminen ulkomaalaislaista oli aikanaan täysin oikea ratkaisu enkä kannata edustaja biaudetn tekemää lakialoitetta sitä vastoin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden piilottelu viranomaisilta

tekivät voisi sanoa historiallisen yhteisen ulostulon missä

esittivät vetoomuksen rauhallisen tosiasioihin perustuvan ja kunnioittavan keskustelun puolesta toivoisin kun tässä tästä aihepiiristä keskustellaan että todella kykenisimme toimimaan niin kuin eilen myös kaikki puoluejohtajat esittivät ja keskusteltaessa nyt tästä humanitäärisestä suojelusta tai niistä haasteista jotka liittyvät kielteisen turvapaikkapäätöksen ja lainvoimaisen maastapoistamispäätöksen saaneisiin ihmisiin on pakko todeta pidä antaa väärää todistusta että jotenkin kaikki haasteet poistuisivat jos meillä olisi vielä vanha lainsäädäntö voimassa tai jos me esimerkiksi laajentaisimme tilapäisen suojelun kategoriaa me joka tapauksessa olemme tilanteessa jossa kaikki suomesta turvaa hakevat eivät oleskelulupaa saa jolloin kysymykseen tulee että he joko palaavat itse tai heidät palautetaan ja aina kun joudutaan turvautumaan niin kutsuttuihin pakkopalautuksiin niin se ei ole varmasti kenenkään mielestä se toivottava tie muistuttaisin nyt vielä siitä että humanitäärisen suojelun perusteella oleskelulupia sai riippuen hieman laskutavasta maksimissaan tuommoiset kaksi pilkku viisi prosenttia hakijoista ja kun kun katsotaan että meillä tälläkin hetkellä on tuhansia ihmisiä jotka saavat niin heistä kaikki eivät olisi saaneet oleskelulupaa humanitäärisellä perusteella jolloin kävisimme sitä samaa keskustelua jota me nyt käymme esimerkiksi näiden jyväskylän tapausten osalta tämä on nyt hyvä rehellisesti todeta jotta ei myöskään anneta väärää kuvaa siitä että tällä asialla nyt jotenkin kaikki ongelmat poistuisivat senpä takia esittäisin uudestaan

arvoisa

kun tätä aihepiiriä niin esittäisin saman kysymyksen kuin jo aikaisemmin näitä asioita käsiteltäessä että olisi syytä nyt suomessa teettää puolueeton arvio niistä lainsäädännön muutoksista joita esimerkiksi ulkomaalaislakiin olemme tehneet suhteessa turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan ja suhteessa niihin kansainvälisiin sitoumuksiin jotka suomella on tämän perusteella pystyttäisiin arvioimaan onko kohtuuttomia eroja esimerkiksi suhteessa siihen miten suomesta eri kansallisuudet saavat turvaa suhteessa muihin maihin mitä edustaja biaudet täällä hyvin hyvin kävi läpi sen sijaan en kannata sitä että keskustelussa mennään siihen että annamme väärää todistusta tiettyjen toimenpiteiden vaikutuksista kuten esimerkiksi joka todella oli suomen omaa lainsäädäntöä aikoinaan siis sen takia että toissijaisen suojelun kategoriaan ei katsottu kuuluvan niin paljon ihmisiä kuin tänä päivänä kuuluu sitten korkein hallinto oikeus todella kaksituhattayksitoista omassa ratkaisussaan laajensi toissijaisen suojelun kategoriaa niin syntyi tilanne että sen jälkeen vanhan humanitäärisen suojelun perusteella oleskeluluvan sai todella harva tämä oli myös yhtenä perusteena sille minkä takia hallitus sitten aikoinaan toi tämän humanitäärisen suojelun poistamisen kun katsottiin että keskeisimmiltä osiltaan ne vastaavat toisiaan ja suurin osa niistä ihmisistä jotka olisivat saaneet ennen oleskeluluvan humanitäärisellä perusteella saa sen tänä päivänä silloin esitimme että

jotka ovat aikaisemmin saaneet vanhan lainsäädännön pohjalta humanitäärisellä suojelulla oleskeluluvan annettaisiin myös seuraava jatkolupa vielä vanhan lain perusteella koska he ovat pahiten väliintippujia koska heiltä lähti tavallaan suojelun peruste alta pois ja heitä muistaakseni oli noin sataseitsemänkymmentä henkilöä jotka aikaisemmin ovat saaneet siis humanitäärisellä suojelulla oleskeluluvan joko yhden vuoden luvan tai sitten sen seuraavan jatkoluvan neljä vuotta heidän suojeluperusteensa olisivat sitten edelleen tulleet ratkaistuiksi vanhan lain perusteella se olisi ollut järkevää se olisi ollut sosiaalisesti oikeudenmukaista ja sen jälkeen heistä eteenpäin oltaisiin sitten menty tällä uudella käytännöllä sitten vielä muutama sana tästä tilapäisestä oleskeluluvasta joka myös paljon puhuttaa on hyvä siinäkin muistaa että suomessa aikaisemmin todella ei ollut sellaista suojelutyyppiä missä henkilö mikäli hän itse ei halua palata saisi automaattisesti oleskeluluvan vaan todella tässäkin asiassa lainsäädäntöä jouduttiin muuttamaan korkeimman hallinto oikeuden ratkaisun jälkeen että itsessään se että henkilö kieltäytyy itse palaamasta antaa perusteen tälle tilapäiselle oleskeluluvalle minkä jälkeen sitten keväällä kaksituhattaviisitoista tätä lakia muutettiin siten että todettiin että mikäli maasta poistaminen estyy sen takia että henkilö itse ei halua palata niin tämä ei ole kuitenkaan syy tähän tilapäiseen oleskelulupaan on hyvä käydä nämä prosessit läpi ja se historia ettemme myöskään anna täällä vääriä todistuksia siitä miten lainsäädäntö on aikaisemmin kehittynyt

arvoisa puhemies pakko aivan aluksi kiittää rkptä tästä aloitteesta ja myös siitä että te olette pitäneet koko tämän kauden ihmisoikeuksien puolta te olette puhuneet haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä ja kiitos siitä tälleen julkisesti ja kiitos myös myös niille edustajille koko salissa jotka jotka ovat samoja asioita puhuneet ja pitäneet ääntä sitä näinä aikoina tarvitaan minusta on on tarpeen keskustella siitä mitkä ovat reunaehdot sille että suomesta saa turvapaikan mielestäni humanitääriset syyt kuuluvat niihin luonnollisesti minusta on jopa outoa että suurin osa sosiaalidemokraateista tämän kauden aikana äänesti tämän lain poistamisen puolesta se on outoa se on todella todella jännä että sosiaalidemokraatit tässä asiassa eivät olleet eivät olleet laillisen maahantulon puolella suomessa on maahanmuuttajiin pakkomielteisesti suhtautuvia se ei yllätä ketään me olemme monia käsittämättömiä ulostuloja nähneet ja heille ei mikään riitä he puhuvat puhuvat kiristyksistä he puhuvat siitä että on monia vetovoimatekijöitä heille ei riitä näiden asioiden kiristäminen ja ja se ei yllätä ketään mutta jos puhutaan maahanmuuton hallittavuudesta niin juuri laillisten keinojen luominen ja reiluus ovat avainasemassa siksi kannatan lämpimästi hyvien laillisten keinojen luomista se on reilua myös hakijan kannalta ja ja otetaan myös muunlaiset syyt turvapaikkaprosessissa huomioon

haluan vielä ehkä hiukan toistaa koska tässä on keskusteltu niin monesta asiasta lakialoitehan koskee nimenomaan sitä haastetta ja ongelmaa että tällä hetkellä suomen myönteisten lupien määrät ovat täysin vastakkaisia peilikuvia muiden pohjoismaiden positiivisista luvista jos vertaa esimerkiksi tanskaan joka on tunnetusti aika kovan turvapaikkapolitiikan maa niin siellä on vuonna kaksituhattakuusitoista annettu seitsemänkymmentäkaksi prosenttia myönteisiä kun meillä kaksikymmentäseitsemän se tarkoittaa sitä että meillä nyt kynnys näyttää nousseen tämän toissijaisen suojelun tai turvapaikan jotta ne täyttyvät se on erittäin korkea se on itse asiassa se clou miten se ratkaistaan voidaan varmaan päästä eteenpäin monin tavoin mutta ajattelen että olisi helpointa palauttaa tämä kolmas kategoria on hyvä muistaa että esimerkiksi sukulaisten sieppaukset hakijaan kohdistuvat vakavat väkivallanteot tai kidutus tai toistuvat uhkaukset eivät migrin tulkinnan mukaan muodosta perustetta tänään suojelun myöntämiselle myös ilman huoltajaa tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat saavat kielteisiä päätöksiä perheenjäsenten huolenpitoon vedoten vaikka perheenjäseniä ei ole mahdollista jäljittää

arvoisa puhemies äskeisessä puheenvuorossani unohdin todeta että tämä mihin edustaja biaudet viimeisessä puheenvuorossaan viittasi on juuri näin ja on varmasti järkevää tehdä tätä selvitystyötä minkä takia suomessa tiettyjen kansallisuuksien osalta esimerkiksi hyväksymisprosentit tai hylkäämisprosentit ovat valtavasti erilaisia verrattuna muihin verrokkimaihin

yhtenevää politiikkaa jotta jokin toinen maa ei ole valtavan erilaisessa asemassa kuin jokin toinen maa nyt kuitenkin näemme että vaikka olemme pyrkineet koko ajan yhtenäisiin käytänteisiin niin sitten arjen tasolla näin ei kuitenkaan ole toteutunut suomellehan hyvät verrokkimaat esimerkiksi turvapaikkapolitiikassa ovat muut pohjoismaat tätä on varmasti syytä käydä tarkkaan läpi minkä takia

myönteisten päätösten prosentit eroavat muista pohjoismaista varsinkin kun verrataan eri kansallisuuksien sisällä sen vielä totean tähän loppuun kun edustaja yanar hieman syytti että olemme jotenkin sydämettömiä kun esimerkiksi hyväksyimme suojelun kategorian poistamisen muistuttaisin kuitenkin että esitimme että niille ketkä olivat tässä väliinputoajina noin sataseitsemänkymmentä henkilöä olisi vielä myönnetty oleskelulupa vanhan lain perusteella sitten toisekseen on hyvä todeta edelleen se että vaikka meillä tämä humanitäärinen suojelu olisi edelleen voimassa niin ainoastaan noin kaksi pilkku viisi prosenttia hakijoista saisi sillä perusteella oleskeluluvan ja sitten kysymme että mitäs sen jälkeen mitäs niille lopuille sitten tehdään tähän voitte sitten vastata

ainakin loppupuolella keskustelua vielä todeta että pidän kieltämättä hieman erikoisena edustaja yanarin äsken pitämää puheenvuoroa siitä että turvapaikanhakijoille tulisi luoda lisää laillisia reittejä ja mahdollisuuksia oleskella suomessa sitä vain ajattelin että eduskuntahan suomen lait säätää ja viranomaiset ja tuomioistuimet sitten tulkitsevat ja toimeenpanevat niitä parhaan taitonsa ja kykynsä mukaan jos ja kun osalla puolueista epäilemättä on erilaisia käsityksiä siitä mikä on tarkoituksenmukaista maahanmuuttopolitiikkaa niin siitä on tietysti tärkeää keskustella täällä eduskunnassa ja olen siitäkin samaa mieltä että mahdollisimman asiallisesti totta kai sellaistahan demokratia ainakin parhaimmillaan on ja sen tulee olla mutta niin kauan kuin nykyinen lainsäädäntö on voimassa sen mukaan viranomaisten on tietenkin myös toimittava toimittava ja tämä koskee myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden maasta poistamista arvoisa puhemies kaipaisin myös hallitukselta sen jo kauan sitten lupaamaa selvitystä maahanmuuton kokonaiskustannuksista sekin auttaisi meitä kansanedustajia ja päättäjiä tekemään johtopäätöksiä siitä onko meidän nykyinen käytäntömme mahdollisesti liian antelias ja liittyykö siihen vetovoimatekijöitä

kaksi asiaa ensinnäkin nykyinenkään laki ei mitenkään velvoita viranomaisia ryhtymään pakkopalautukseen tapauksissa joissa kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija on työlupaprosessissa eli kun ministeriö tässä asiassa järkeistäisi ohjeita nykyisestä voitaisiin päästä järkevämpään ja ja inhimillisempään käytäntöön toinen asia on sitten se mitä edustaja savio sanoi meidän tehtävämme on täällä täällä säätää lakeja yksi toinen lakialoite tämän edustaja biaudetn ja ja muiden rkpn edustajien laki aloitteen lisäksi jota pidän hyvin perusteltuna on aloite ensimmäiset allekirjoittajat allekirjoittajat ovat edustajat kontula rehn kivi vartiainen emma kari ja ja tuppurainen jossa esitetään että tästä työvoiman saatavuusharkinnasta luovutaan työlupaharkinnassa tämä myös olisi askel sitä että suomeen voi tulla töihin sitähän me tarvitsemme me tiedämme kaikki nämä uhkakuvat kestävyysvajeesta ja ja siitä että eläkkeiden maksaminen tulevina vuosina ja vuosikymmeninä on kansantaloudelle liian raskas taakka sitä varten me tarvitsemme tänne ihmisiä töihin
edustaja yanar varsinainen puheenvuoro ehkä selvennykseksi totean tässä yhteydessä että siinä vaiheessa kun edustaja pyytää vastauspuheenvuoroa ja jäljellä on listassa vain yksi varsinainen puheenvuoro joka sekin käytetään paikan päältä myönnän mieluusti ensin nämä siinä järjestyksessä että ensin varsinaiset ja sen jälkeen se

edustaja saviolle lyhyesti voisi sanoa että äskeinen puheenvuoronne oli aika kuvaava perussuomalaisten ajattelutavalle jos me mietimme mikä on hallittua maahanmuuttoa niin se on juuri sitä että ihmiset laillisesti pääsevät maahan pystyvät hakemaan erilaisin perustein turvapaikkaa toki perussuomalaisten agendallahan on tällainen maahanmuutto jossa kukaan ei tyyliin saisi täältä

että kiintiöpakolaisten määrää pitää nostaa ja on monia muitakin keinoja mutta mihinkään te ette suostu te leikkaatte kehitysavusta tai itse asiassa te ette leikkaa tällä hetkellä vaan leikkasitte vielä muutama kuukausi sitten kun olitte hallituksessa minä en ole vieläkään ymmärtänyt mikä on reilua perussuomalaista maahanmuuttopolitiikkaa ihmisiä ei auteta missään

niistä rahamääristä joilla maat voisivat voimaantua leikataan tässä vallitsee valtava ristiriita minä mieluummin loisin suomeen reilut säännöt joilla suomi katsoo läpi ketkä tarvitsevat turvapaikkaa otetaan niitä ihmisiä jotka tarvitsevat turvapaikkaa ja ja sitten sitten olisi reilu järjestelmä jossa me kaikki voisimme jatkaa meidän hyvää elämäämme tässä hienossa maassa

arvoisa puhemies tätä keskustelua nyt ei ehkä tarpeettomasti kannata pitkittää mutta tietysti tässä nyt kaikille kuulijoille ja seuraajille varmaan on selvää että perussuomalaisten ja vihreiden näkemykset maahanmuuttopolitiikasta poikkeavat varsin selvästi toisistaan

antaisi meille tämän selvityksen maahanmuuton kokonaiskustannuksista en halua missään tapauksessa että kellekään jää sellainen vaikutelma että perussuomalaiset eivät haluaisi että suomeen tulee lainkaan ulkomaalaisia jos suomeen tulee ulkomaalaisia esimerkiksi työhön se on aivan aivan ymmärrettävää varsinkin niissä tapauksissa jos suomesta ei löydy riittävää osaamista tiettyihin työtehtäviin mutta me emme kuitenkaan halua myöskään sitä että tätä meidän järjestelmäämme voitaisiin väärinkäyttää se on aivan selvää että asiallisin perustein suomessa oleskelu on suotavaa ja jos viranomaiset ovat antaneet esimerkiksi kielteisiä päätöksiä turvapaikanhakijoille niin nekin sitten täytyy hyväksyä ja silloin hakijoiden täytyy poistua maasta tai heidät täytyy täältä mutta mahdollisimman asiallista keskustelua mielellään käydään ja ymmärrän kyllä että nämä näkemyserot eivät tämän yhden istunnon aikana tasoitu hyvää keskustelua tänäänkin on kuitenkin mielestäni

arvoisa puhemies jotta viimeinen sana ei jäisi edustaja savion

puheenvuoroksi voisin sanoa että peräänkuulutan myös maahanmuuton hyötyjen tarkastelemista tämmöinen retoriikka maahanmuuttajien kustannuksista on teidän viljelemäänne ja peräänkuulutan myös hyötyjen katsomista läpi suomessa on monia aloja varsinkin pääkaupunkiseudulla jotka eivät millään pärjäisi ilman maahanmuuttajien kontribuutiota ja ja ehkä voisi lopettaa tämän koko keskustelun siihen että maahanmuuttajataustaiset rakentavat tätä maata yhtä lailla me

osa tätä yhteiskuntaa vaan olemme yhtä suomalaisia rakentakaamme tätä hienoa maata kaikki yhdessä